päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään

pyydän myöskin niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla

viime viikkojen aikana lukemamme uutiset nuorten huumekuolemista ja kaupunkikirjasto oodin tapahtumista ovat karua mutta eivät yllättävää luettavaa suomessa on todellinen huumeongelma ja huumeiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuonna suomessa kuoli huumeisiin enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin eniten huumeet tappavat nuoria ja lisäksi myös lapset kuolevat huumeisiin myös kouluissa lisääntynyt huumeiden käyttö aiheuttaa levottomuutta ja turvattomuutta opettajat kokevat että he ovat jääneet yksin huumeongelman kanssa suomen nykyinen huumestrategia on laadittu vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän suomen

ja huumeita koskevassa toimintaympäristössä on tapahtunut tämän jälkeen valtavia muutoksia jotka vaativat pikaista huomiota arvoisa sosiaali ja terveysministeri pekonen millä aikataululla hallitus päivittää huumausainestrategian vastaamaan nykypäivän haasteisiin ja millä tavalla hallitusohjelmassa mainittu periaatepäätös huumausainepolitiikasta tulee vähentämään huumeiden käyttöä

minun kontolleni ensinnäkin hallitusohjelmaneuvotteluissa ollaan sitouduttu että tälle ilmiölle tehdään enemmän yhdessä hakien sellaista visiota joka kantaa myös tulevat vuodet on sanottava että lasten ja nuorten osalta edustaja niikko osuu naulan kantaan kyllä maailma on muuttunut niin paljon että emme taida täällä eduskunnassa edes osata kuvitella mitä se tosiasiassa tänä päivänä on otan hyvin vakavasti teidän toiveenne siitä että tässä asiassa täytyy pystyä parempaan haluan sanoa että me tulemme tekemään päihdelainsäädäntöön muutoksia ja tulemme hakemaan selkeästi strategisemmalla otteella vastauksia näihin kysymyksiin mutta ensimmäinen ja tärkeä on se

sisällön ja rakenteen uudistuksen yhteydessä katsoa pitäisikö tässä isossakin kuvassa jo ulottaa toimia siihen ja sitten täällä substanssilaissa tulee lisätoimia

painamalla painiketta ja nousemalla

te te olette sanonut että vihreät kannattavat huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista mukaan lukien kovien huumeiden käytön sallimista dekriminalisoimisessa ei ole kyse vain yksittäisen ihmisen valinnoista tai ministerin omasta arvomaailmasta vaan paljon laajemmasta yhteiskuntamme turvallisuutta koskevasta kysymyksestä haluan muistuttaa että sisäministeriö vastaa sisäisestä turvallisuudesta ja päämääränä on että suomi on maailman turvallisin maa ja tulevaisuudessa huumeet aiheuttavat uhan sisäiselle turvallisuudelle ja ovat kallis paukku yhteiskunnan koko sektorille muun muassa poliisiylijohtaja seppo kolehmaisen mukaan minkäänlaista huumeiden liberalisointia ei tulisi sallia arvoisa ministeri ohisalo oletteko edelleen samaa mieltä mitä olette aikaisemmin lausunut ja ymmärrättekö te myös sen että tällaiset lausunnot antavat nuorisolle vääränlaisen kuvan huumeiden haitoista ja että ne vähättelevät käytöstä aiheutuvia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia haittoja

arvoisa puhemies kiitokset edustaja niikolle kysymyksestä sisäministeriön raporteissa on vuosia kirjoitettu auki se että syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden suurin uhka kyse on siitä että ihmiset jäävät tässä yhteiskunnassa ulkopuolelle työstä koulutuksesta palveluista usein valitettavasti nykyisellään on niin että jos ihmisillä on jokin ongelma niin ihmiset eivät saa ajoissa siihen apua tähän kysymykseen myös huumeidenkäyttökysymykseen meidän puuttua yhdessä moniammatillisesti se mistä ollaan täysin samaa mieltä ja samoilla linjoilla poliisin kanssa on se että moniammatillista yhteistyötä tarvitaan poliisin ennalta estävä strategia on erittäin keskeisessä asemassa siinä että hyvässä aikataulussa hyvissä ajoin poimitaan ne nuoret joilla on riskejä jäädä sivuun yhteiskunnan hyvästä kehityksestä poliisien resursseja tämä hallitus on lisännyt tulee lisäämään tästä eteenpäinkin ennaltaehkäisy keskiöön haittojen vähentäminen ylipäätään keskiöön kaikessa siinä mitä tehdään ja kokemusasiantuntijoiden kuuleminen entistä vahvemmin uskon että ministeri kiuru erityisesti ymmärtää tämän kokemusasiantuntijoiden kuulemisen myös tässä yhteydessä

ei ole sanaakaan siitä että esimerkiksi kannabiksen käyttö dekriminalisoitaisiin se ei tule kysymykseen tällä hallituskaudella ja tämä on hallituksen kanta mikä on myös todettu tästä aitiosta monta kertaa jo aikaisemmin

paremmin kuin tänä päivänä ennaltaehkäisemään sitä että nuoret joutuvat siihen porukkaan jossa huumeita väärinkäytetään meidän pitäisi tehdä kaikkemme jotta niin moni nuori kuin mahdollista ei koskaan joutuisi sellaiseen tilanteeseen

arvoisa puhemies huumeiden katukauppa etenkin helsingissä on räjähtänyt käsiin ei ole tavatonta nähdä täysin avointa pilleri ja muuta kauppaa niin keskustassa hakaniemessä sörnäisissä kuin esimerkiksi itä helsingissä aineita tarjotaan hyvin nuorillekin ihmisille niin sanottuja euron pillereitä ja muita aineita kauppaavat usein maahan eun vapaan liikkuvuuden ansiosta päässeet pääasiassa itäisen euroopan kansalaiset poliisin mukaan toimintaa johdetaan romaniasta käsin pillerit ostetaan unkarista ja suomeen ne tulevat esimerkiksi tornion kautta poliisi on usein voimaton resurssit eivät kerta kaikkiaan riitä tämän kaltaiseen rikollisuuteen puuttumiseen muutaman päivän tehoiskuista ei ole apua kysyn hallitukselta mitä te aiotte tehdä jotta kaduillamme rehottava ja vakavia häiriöitä tuottava huumekauppa saadaan kitkettyä

arvoisa puhemies kiitokset edustaja purralle hyvästä kysymyksestä suomessahan tehdään vahvasti yhteistyötä poliisin tullin ja rajan kesken tämä ptr yhteistyö on toiminut jo vuosia ja on erittäin toimivaa mutta se ei toteudu ilman riittäviä resursseja olemme hallintovaliokunnassakin yhdessä keskustelleet tästä asiasta että suomen turvallisuusviranomaisten kenttä on laajalti erittäin heikosti resursoitua jos verrataan pelkästään vaikka ruotsiin poliisien määrät ovat erittäin pienet suhteessa väestön määrään tähän hallitus on jo ohjelmassaan tarttunut se lisää joka vuosi

nimenomaan on sitä hyvin varhaisessa vaiheessa puuttumista totta kai järjestäytyneen rikollisuuden torjunta on ihan yhteinen eurooppalainen iso haaste siinä suomi ei suinkaan ole yksin vaan europolin kanssa hyvässä yhteistyössä vaihdamme jatkuvasti tietoja jäsenvaltioiden kesken ja paitsi eurooppalaista yhteistyötä myös kahdenvälistä yhteistyötä tehdään monessa muun muassa eräänä avauksena tässä olen esittänyt että pohjoisen rajalla täytyy myös vahvistaa poliisien yhteistyötä maiden rajojen yli jotta voidaan puuttua tällaisiinkin kysymyksiin

arvoisa puhemies kuten tässä jo kävi ilmi hallitusohjelmaan on kirjattu haittojen vähentämisen ohjelma liittyen huumausainerikollisuuteen luin joululomalla kultainen vasikka kirjan joka kertoo järjestäytyneestä rikollisuudesta jo yhdeksänkymmentä luvulla suomen vankiloissa on puhuttu niin kutsutusta humaanista päihdepolitiikasta

arvoisa puhemies on todella niin että järjestäytynyt rikollisuus tekee paljon haittaa meidän yhteiskunnallemme ja paljon haittaa ylipäänsä maailmassa mitä vankiloihin tulee niin vankiloissahan yritetään pitää huolta siitä että sinne ei tulisi huumeita tätä varten myös risen sisällä on tehty paljonkin sen eteen että vankilaturvallisuus paranisi itse olen ajatellut myös kun olen käynyt maailmalla katsomassa muitakin vankiloita että voi olla että meilläkin on edessä sellainen tilanne että me joudumme tulevaisuudessa tarkistamaan ihmisiä jotka vankilasta ulos ja sisään päivittäin elikkä myös heidät jotka tekevät siellä työtä toisella tavalla kuin ehkä tänä päivänä järjestäytynyt rikollisuus on on todella vakava asia ja siihen meidän pitää yhdessä myös yrittää puuttua niin hyvin kuin mahdollista tässäkin tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä ja sitä myös poliisin osalta tehdään siitä tietää varmasti ministeri ohisalo vielä enemmän

arvoisa puhemies turvallinen suomi ei tarkoita sitä että pelkästään poliisin resurssia parannetaan koko ketjun on oltava kunnossa poliisi hätäkeskus syyttäjä tuomioistuin ja vankeinhoito syyttäjille on hallitusohjelmassa myönnetty lisärahoitusta olen kysynyt oikeusministeriltä julkisessa kuulemisessa siitä meneekö tuo lisärahoitus nouseviin vuokra ja ict kuluihin vai henkilöiden palkkaamiseen vastasitte että palkkamenot menevät eri momentilta joten lisärahoitus menee täysimääräisesti henkilöstön palkkaukseen syyttäjien määrä on nyt kuitenkin vähentynyt kahdellakymmenellä kuinka tämä asia nyt on sisäministeriltä haluaisin kysyä tätä samaa asiaa kuluuko poliisin lisärahoitus tosiasiassa nouseviin vuokra ja ict kuluihin eikä henkilöstön palkkaukseen eroavatko oikeusministeriön ja sisäministeriön käytännöt rahankäytön ja eri momenttien suhteen onko nyt niin että poliisien ja syyttäjien määrät tulevat tosiasiassa vähenemään eikä kasvamaan

arvoisa puhemies vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarvioesityksestä käy ilmi että syyttäjälaitoksen henkilöstön määrä on tänä vuonna neljätoista suurempi kuin viime vuotta koskevassa talousarvioesityksessä tämä on siinä keltaisessa kirjassa mikä on myös edustajalla syyttäjälaitoksen taloudellista tilannetta on voitu vahvistaa hallitusohjelmassa sovituilla määrärahalisäyksillä ja talousarvion mukaisten määrärahojen jakopäätöksillä tämä on selkeä parannus ja suunnanmuutos vallinneeseen kehitykseen se että syyttäjälaitoksen henkilötyövuosimäärä kuitenkin laskee tänä vuonna viime vuoden toteutuma arviosta johtuu siitä että syyttäjälaitos on käyttänyt viime vuonna talousarvioesityksestä ja tulossopimuksesta poiketen siirtyviä määrärahoja syyttäjien palkkaamiseen mutta todellisuus on se että nyt pannaan enemmän rahaa

on kyetty lisäämään vaikka poliisin puolelle on paljon valunut todella näihin ict hankkeisiin ja toimitiloihin hallitusohjelmassa on sitouduttu terveisiin ja turvallisiin työ ja toimintatiloihin kaikilla eri sektoreilla ja totta kai on niin että yhtäkään sisäilmaongelmaista tilaa meillä ei pitäisi olla valtionhallinnossa nyt jo tiedetään että ihmisiä on sairastunut muun muassa oulusta on vakavia esimerkkejä tästä tälle vuodelle jo viime syksyn budjetista josta päätimme syksyllä noin kuudestakymmenestä kahdeksaankymmeneen henkilötyövuotta on tullut lisää poliisille ja kuten mainitsin niin osa tästä lisäyksestä on muun muassa laitettu tänne ennalta estävään työhön ja juuri on rekrytty poliisiin lisää henkilöitä ihan kaikkiin laitoksiin tällä tiellä tulemme jatkamaan myös hallituksessa toki se riski on siinä että kun poliisinkin kalusto rajan kalusto ja toimitilat tulevat tiensä päähän niin sitä resurssia helposti saatetaan niihin laittaa koska ne on myös pakko olla mutta kyllä meidän pitää henkilöstön määrää lisätä se on hallituksen yhteinen tahtotila
arvoisa

suomessa julkisuudessa ikävä kyllä vähätellään meidän huumeongelmaa ja jopa siellä hallituksen riveissä on ministereitä jotka ovat muun muassa kannabiksesta antaneet koko ajan varsin sallivia näkemyksiä kuitenkin kuitenkin thln mukaan alle kaksikymmentäviisi vuotiaitten huumekuolemat kasvavat tällä hetkellä jo neljättä vuotta peräkkäin huumausaineet johtavat vakaviin ongelmiin ihmisen terveydessä työ ja opiskelukyvyssä romuttavat ihmissuhteita ja johtavat useimmiten rikolliseen elämäntapaan ja viimein lopuksi myöskin hengen menetykseen olisin halunnut kysyä opetusministeriltä millä tavalla tähän ongelmaan puututaan kouluissa etukäteen tiedetään että tällä hetkellä yläkouluissa joka kymmenes oppilas on sellainen joka on kokeillut vähintään kerran kannabista

ammatillisissa oppilaitoksissa joka viides oppilas millä tavalla koululaitoksessa tähän asiaan pureudutaan annetaanko jo viides kuudesluokkalaisille

arvoisa puhemies minä haluan ensin todeta ääneen sen että kukaan tässä rivissä kukaan ministeri ei ole millään tavalla vähätellyt huumeongelmaa suomessa eikä millään tavalla vähätellyt sitä ongelmaa ja tragediaa joka liittyy näiden nuorten huumekuolemiin ne lausunnot mitä tietyt ministerit ovat antaneet liittyen omien puolueidensa kannanottoihin eivät ole liittyneet millään tavalla huumeiden sallimiseen vaan ainoastaan siihen että helpotetaan erityisesti nuorten hoitoon pääsyä ja alennetaan kynnystä myöskin hakeutua hoitoon mitä tulee koulumaailmaan niin on on ilmiselvää että kasvattajilla on äärimmäisen tärkeä tehtävä siinä että myöskin omalta osaltaan edistävät nuorten terveyttä lisäävät nuorten tietoa päihteistä päihteiden riskeistä päihteiden seurauksista ja koulu on se paikka jossa tarvitaan lisäpanostuksia juurikin tähän moniammatilliseen yhteistyöhön mistä äsken sanottiin jotta me voimme huolehtia siitä että ne ne nuoret joilla on psyykkisiä ongelmia pahoinvointia masennusta myöskin saavat siihen ammattilaisten tarjoamaa apua ja tukea arvoisa
arvoisa herra puhemies entisenä päihdetyöntekijänä liki kaksikymmentä vuotta sitä työtä tehneenä olen kyllä kovasti otettu siitä että täällä kaikki yhteisesti ovat huolissaan meidän lisääntyvästä huumeongelmasta toivon että me emme ole siinä asiassa myöhässä sillä kun sitä meininkiä on tuolla seurannut ihan kenttätyössä niin se on pitkän ajan tulosta tämä on tapahtunut pitkässä juoksussa ja ja siihen olisi voitu kyllä täällä reagoida aivan varmasti jo aikaisemminkin kun me puhumme päihteistä niin rikollisuudesta ja rangaistuksista ja valitettavasti hoito ja se puoli jää meillä huomiotta haluaisin nyt kun me kerran tähän olemme lähteneet että puhumme nimenomaan rikollisuudesta tällä viikolla on puhuttu vankiloiden turvallisuudesta kysyä oikeusministeri henrikssonilta kuinka me jatkossa turvaamme että jokainen vanki joka huumeiden takia joutuu vankilaan saa jo siellä sitä päihdetyötä riittävästi koska silloin jos ihmisellä on halu muutokseen niin siihen pitää tarttua silloin ja se halu voi syntyä myös siellä vankilassa

arvoisa puhemies olette edustaja ihan oikeassa että on tärkeätä että nämä henkilöt saavat myös sitä hoitoa vankiloissa ja sitä he saavat kyllä tänä päivänä mutta totta kai on aina niin että on parantamisen varaa mutta hallitus haluaa panostaa tähän ja onneksi meillä on nyt sellainen tilanne että hallitus on myös myöntänyt ja eduskunta on tavallaan sen siunannut määrärahan sille että sellaisille henkilöille jotka ovat syyllistyneet kerran rikokseen ja varsinkin nuoret rikoksentekijät joilla on huumausaineongelma heitä varten yritetään nyt löytää projekteja joilla me pääsemme auttamaan heitä niin että se rikollinen toiminta loppuu ja kun he pääsevät vankilasta ulos eivät enää uusisi rikoksiaan ja saisivat tätä tukea tätä varten on myös talousarviossa nyt määräraha ja toivon että kunnat lähtevät myös tähän mukaan koska tämä tullaan nyt suuntaamaan niin että eri kunnilla on mahdollisuus hakeutua myös näihin hankkeisiin mukaan

arvoisa puhemies kiitokset edustajalle erittäin tärkeästä huomiosta että hoito täytyy asettaa aivan keskiöön tässä kaikessa ihmisen täytyy päästä nykyistä nopeammin hoitoon ja häpeä täytyy saada pois siitä koko kuviosta että ihmiset eivät sen takia jättäydy ulkopuolelle että häpeävät sitä asiaa tai pelkäävät että tulevat potentiaalisesti rangaistuksi tästä asiasta poliisissa on myös hyvin vahva tällainen exit toiminta jolla pyritään siihen että järjestäytyneen rikollisuuden piirissä olevat ihmiset saisivat uuden elämän uuden mahdollisuuden täysin irti siitä rikollisesta elämäntavasta moni on voinut koko elämänsä elää sellaisessa elämänpiirissä ja tämä on hyväksi osoittautunut toiminta jota jota myös kerromme ylpeänä muualle maailmaan

arvoisa herra puhemies huumeita ja lääkkeitä on tarjolla lapsille ja ja nuorille ihan päivittäin niitä löytyy snapchatista my storysta niissä pyörii aivan avoin huumekauppa pienille alakoululaisille myydään jo huumeita ostatko kysytään koulujen lähistöllä juna asemilla puistojen ympärillä kulkee näitä kauppiaita kuusitoista viiva yhdeksäntoista vuotiaita he vaihtavat paikkaa liikkuvat eri alueilla ja tiedustelevat ostaisi ja mitä ahdistuneisuutta ahdistuneisuutta ja levottomuutta lääkitään erilaisilla tänä päivänä helposti saatavilla olevilla huumausaineilla ja lääkkeillä kierre syvenee se lähtee käsistä ja tilanne on silloin räjähtänyt adhd ja keskittymishäiriöt vaivaavat useita nuoria mutta he eivät pääse avun piiriin he eivät pääse lääkärille mitä teette sille että ennen kuin nuoret tarttuvat näihin bentsoihin ja lähtevät käyttämään huumeita he pääsisivät ihan oikeasti lääkärin vastaanotolle kertomaan ongelmistaan

on todellinen moni nuori joka uupuu tulee stressiä saattaa ahdistua se voi ilmetä joko mielenterveysongelmina mielenterveyden häiriöinä tai vähintäänkin sen oireina mutta se voi myös ilmentyä päihdepoliittisesti riskaabelilla tavalla nuori saattaa jäädä yhden kokeilun jälkeen koukkuun ja tätä kautta sekä päihdepolitiikan että mielenterveystyön puolelta on löydyttävä ratkaisuja eduskuntasalissa on jo paljon puhuttu siitä miten koulujen se matala pääty pitää laittaa kuntoon jotta lapsilla ja nuorilla on hyvin alhainen kynnys pyytää aikuiselta apua näissä molemmissa vaivoissa

ensinnäkin haluan kiittää hallitusta siitä mikä tässäkin keskustelussa on tullut esille että tämä hallitus ei ole lieventämässä huumeiden huumeiden saatavuutta huumausainepolitiikkaa siitä kiitos teille mutta sitten menen siihen samaan asiaan mikä tässä jo tulikin esille että itse asiassa meidän lasten ja nuorten kannalta on tärkeää että me pystymme estämään sitä että ei tule niitä uusia huumeidenkäyttäjiä eli pitää päästä ennalta ehkäisevästi antamaan sellaista tukea jo ihan lapsena ehkä perheelle perheneuvoloitten kautta ja ja neuvolatoiminnan kautta ja sitten koulussa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksen kautta että niitä uusia käyttäjiä ei synny mutta sitten haluaisin kysyä ministeri kiurulta kun hallitus on käynnistämässä tätä tulevaisuuden sote keskus ohjelmaa että minkälaisia käytännöllisiä toimia siellä on muun muassa tänne päihde ja huumepolitiikan puolelle ja ennalta ehkäisevään toimintaan lasten ja nuorten osalta

arvoisa puhemies täytyy kiittää valiokunnan puheenjohtajaa te olette niin kartalla kuin vain olla ja voi eli olen iloinen siitä unohdin nimittäin sen ja kyllä tärkeä on tämä valiokunnan puheenjohtajan kysymys kyllä meidän täytyy pystyä siellä etulinjassa myöskin nykyisen terveyskeskuksen toiminnassa tunnustamaan että päihdepalveluja pitää saada mielenter veyspalveluja pitää saada ja tältä osin myöskin päihdepalvelujen ulottaminen sinne terveyskeskuksen etulinjaan tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskuksessa on enemmän nyt sitten sääntö kuin poikkeus poikkeus se on tällä hetkellä ja tämä on saatava kuntoon tämän täytyy rakenteissa näkyä että meillä päihdepalvelut siellä matalassa kynnyksessä mukana toinen kysymyksenne oli nimenomaan se mitä kouluissa tehdään paremmin me olemme satsanneet paljon ennalta ehkäisevään työhön eivät siellä nämä arjen asiantuntijat meidän sosiaali ja terveydenhuollon työntekijät ole läpi sormiensa katsoneet kyllä se palveluiden tarve on huutava ja sinne pitäisi ulottaa myöskin selkeästi rakenteelliset hoidon elementit jotta tämä ruuhka rupeaa purkautumaan palveluiden tarpeessa

tässä ollaan kyllä monella tapaa asian ytimessä eli mehän tiedämme suomesta miten esimerkiksi alkoholia monesti käytetään itselääkintäaineena kun kyse on pahoista psyykkisistä ongelmista mielenterveysongelmista pahoinvoinnista samaa samaa on nähtävissä myöskin nuorten päihteidenkäytön osalta

meidän pitää saada tämä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden hoitoketju toimimaan nykyistä paremmin myöskin koulun jälkeen ja koulun ulkopuolella millä tavalla meidän oppilas ja opiskelijahuollon ammattilaiset voivat ohjata eteenpäin niitä nuoria jotka tarvitsevat enemmän apua ja tukea ja palvelua ja samalla huolehtia siitä että he myöskin saavat sitä riittävän nopeasti

viime vuonna huumeisiin kuoli suomessa kaksisataakuusikymmentäyksi ihmistä heistä suurin osa nuoria valtavia tragedioita heidän läheisilleen ja perheilleen ja mikä on hallituksen ministerien vastaus tähän kysymykseen kolme hallituksen keskeistä ministeriä opetuksesta turvallisuudesta sosiaali ja terveystoimesta vastaavat ministerit pitävät huumemyönteisiä lausuntoja julkisuudessa jopa yksi puolueista vihreä vihreä puolue on linjannut puolueohjelmissaan että kovienkin huumeiden käytön rangaistavuudesta ja pienen määrän hallussapidosta pitäisi pitäisi luopua teillä on nyt valta vaikuttaa tähän huumekuolemien vahvaan kasvuun ottakaa se valta ja vastuu tehkää konkreettisia toimia jotta tänä vuonna ei enää kuole huumeisiin suomessa näin paljon mitä konkreettisia toimia te aiotte tehdä näiden huumemyönteisten lausuntojen sijaan saadaanko hallitukselta yksimielinen kanta yksimielinen huumestrategia johon me voimme luottaa nyt hallituksen viesti on varsin sekava ja kaksitahoinen

kuten tässä on todettu tämä hallitus ei ole dekriminalisoimassa huumepolitiikkaa ei lieventämässä huumelainsäädäntöä tämä on hallituksen kanta ja niistä toimista joista ministerit ovat tässä omista salkuistaan ja omalta osaltaan kertoneet voin lisätä niihin esimerkiksi sen että tullin toimintaresurssejahan on tälle vuodelle lisätty kolme pilkku kolme miljoonaa

moderniin tekniikkaan liittyen että siellä rajalla saadaan paremmin kiinni kaikki se epäasiallinen tavara ja laittomuus mitä siellä on poliisin määrärahoja on lisätty ja myös sosiaali ja terveyspalvelujen kaikkia niitä palveluita joita tässä on käyty läpi vaikkapa nuorten harrastamiseen liittyvien toimintaedellytysten parantamiseen ettei kukaan edes ajautuisi tämänkaltaiselle polulle
nyt tästä aihealueesta enää yksi kysymys ja sen esittää aihealueen nostanut edustaja niikko
arvoisa puhemies tämä aihe on meille yhteinen täytyy eduskunnassa tehdä kaikkemme jotta me saamme suojeltua lapsiamme huumeidenkäytöltä ja päihdeongelmilta ja meillä on vielä paljon tehtävää me olemme tässä eduskunnassa keskustelleet jopa semmoisista kysymyksistä kuin odottavat äidit jotka käyttävät huumeita heitä ei saada pakkohoitoon ja siihen liittyy monta syytä miksi tämmöistä lainsäädäntöä ei ole tehty ja sitten on alle kahdeksantoista vuotiaitten lasten huumeidenkäyttö

sen rahan järjestöille he pystyvät kaksikymmentäneljä kautta seitsemän periaatteella vertaistuenomaisesti tukemaan näitä henkilöitä ja vielä lopuksi puhemies ministeri kiurulle se että tämä on yhdenvertaisuuskysymys että joka kunnassa päästään yhdenvertaisesti hoitoon kun sitä haetaan ja nyt se ei toteudu mitä teette tälle asialle

arvoisa puhemies tässä kun on näitä toimia esitelty niin erilaisia tehtäviä on edessä ja myös tämä edustaja niikon toive siitä että hoitoon pääsisi paremmin se on ihan selvä että tämä ei voi enää toteutua näin kuin nykyään siltä osin olen kutsunut myöskin tämän pyöreän pöydän hengen nimessä järjestöjä ja muita tahoja käymään keskustelua siitä mitä meidän pitäisi tehdä hoidon vaikuttavuuden parantamiseksi ja hoitoonpääsyn ja saatavuuden parantamiseksi nämä toimet täytyy tehdä nyt heti kun meillä on tämä iso rakenteellinen ja sisällöllinen paketti auki ja se sisältöuudistus jolla sosiaali ja terveyskeskusten toimintaa uudistetaan mutta tärkeää on myös se että me kokoamme yhdessä voimat hallitukselta on tulossa ensinnäkin valtioneuvoston tuleva periaatepäätös huumausainepolitiikan linjauksista se päivitetään vielä tänä vuonna ja valmistelutyö myös päihdestrategian päivittämiseksi on

valmiiksi kyllä näitä toimia tulee ja tämä ilmiö otetaan tosissaan

arvoisa puhemies pääministerit neuvottelevat parasta aikaa brysselissä eun tulevien vuosien budjetista neuvotteluissa on suomella paljon pelissä kokoomus tukee suomalaisia viljelijöitä haluamme tukea myös neuvotteluja mutta edellytämme että hallitus osaa ajaa suomen etua julkisuudessa olleiden tietojen mukaan suomen maataloustuista ja maaseudun kehittämisrahoista olisi lähtemässä miljoonaa euroa kyse on sananmukaisesti viljelijän leivästä ja maaseudun elinvoimasta lisärahoitusta siis tarvitaan jotta voimme panostaa kaikkia eu maita yhdistäviin asioihin kuten yhteiseen rajaturvallisuuteen ja eun kilpailukykyyn britannian lähtö on vaikuttamassa sen rahan määrään joka vaikuttaa myös suomalaisen viljelijän arkeen kysynkin asianomaiselta ministeriltä kuinka hallitus on varautunut turvaamaan viljelijöiden uskon ruoantuotannon tulevaisuuteen tilanteessa jossa eu rahoitus vähenee sadoilla miljoonilla euroilla

arvoisa puhemies kiitoksia tärkeästä kysymyksestä aivan kuten edustaja sankelo toteaa pääministeri on parhaillaan neuvottelemassa suomen puolesta tulevasta eun monivuotisesta rahoituskehyksestä ehkäpä edustajat eilen huomasivatkin että kun pääministeri tapasi liittokansleri merkeliä hän tiedotustilaisuudessa hyvin selkeäsanaisesti kertoi suomen tavoitteista meille yksi keskeisimpiä tavoitteita on maatalous maaseudun kehittämisrahasto ja se pilari kakkonen joka on suomelle hyvin tärkeä julkisuudessa olleista tiedoista tietenkin käydään julkisuudessa keskustelua mutta suomen kanta on se että me haluamme keskeisimmistä asioista meille on että tässä maassa on myös tulevaisuudessa puhdasta ruoantuotantoa omavaraista viljelyä ja sen takia se on yksi suomen kärkitavoitteista noissa neuvotteluissa joissa pääministeri parhaillaan on ja totta kai jos hän menestyisi niissä huonosti niin meillähän myös hallitusohjelmassa kansallisesti kompensoidaan ne menetykset mitä mahdollisesti tulisi mutta toivotamme pääministerille menestystä neuvotteluihin

hallitusohjelmassa tosiaan lukee tarvittaessa eun yhteisen maatalouspolitiikan tulevan tukiohjelmakauden tukiohjelmakauden kaksituhattakaksikymmentäyksi eu rahoituksen suomelle kohdentuvan osan alenema kompensoidaan jakamattomasta varauksesta arvoisa hallitus politiikassa asiat ovat tärkeitä oikeasti tärkeät asiat ovat kuitenkin niitä joille on oikeasti varattu rahat ohjelmiin ja budjetteihin hallitus te siis tuon äskeisenkin puheenvuoron mukaan haluatte turvata suomalaisen viljelijän toimeentulon ja puhtaan kotimaisen ruoan saannin

arvoisa herra puhemies suomen linja mistä valtiovarainministeri kulmuni äsken kertoi on se sama linja mitä viime kaudella ajettiin missä kokoomus oli myöskin mukana täysin sama linja ja juuri samat periaatteet jotka äsken kuulimme valtiovarainministerin suusta joita tällä hetkellä pääministeri marin erinomaisen jämäkällä tavalla niin kuin eilen huomattiin julkisuudesta vie eteenpäin se on se linja josta me lähdemme me haluamme tästä mahdollisimman hyvän neuvottelutuloksen me emme tyydy mihinkään muuhun kuin hyvään neuvottelutulokseen ja pidämme huolen siitä että kun viljelijöille ollaan nyt asettamassa lisää velvoitteita ympäristö ja ilmastonäkökulmasta on selvää ettei rahoitus voi silloin pienentyä päivänselvä asia ei voi olla niin että meillä vaatimukset kasvavat ja rahoitus pienenee mahdoton yhtälö sen vuoksi meillä on myöskin ne perälautakirjaukset hallituksessa ja hallitusohjelmassa ja sen mukaan tullaan menettelemään
myös kristillisdemokraatit olivat ilmoittaneet aiheekseen maataloustuet edustaja räsänen
arvoisa herra puhemies suomalainen maatalous on käynyt läpi radikaalin rakennemuutoksen parinkymmenen vuoden aikana euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka on tuonut mukanaan paljon byrokratiaa ja isommat tilakoot vaikka eulla on yhteinen maatalouspolitiikka sillä ei ole yhteistä ruokaturvaa ja kotimainen ruoantuotanto on edelleen tärkeää paitsi laadun ja turvallisuuden myös huoltovarmuuden näkökulmasta

aika monet maatalousyrittäjät työskentelevät jaksamisensa äärirajoilla mahdolliset leikkaukset toisivat merkittävää lisärasitusta kysynkin teiltä maatalousministeri mitä hallitus tekee maatalousyrittäjien tulokehityksen kääntämiseksi nousu uralle
arvoisa puhemies voin yhtyä kaikkiin noihin mitä maatalouden tilanteesta edustaja räsänen tässä kysymyksessänne esititte kannattavuuden se on heikko se ollut viimeiset kymmenen vuotta heikko no mitä hallitus on tehnyt ensinnäkin me paikkasimme tälle vuodelle kaikki ne tukiaukot joita maatalouteen uhkasi tulla kaikki tukiaukot on paikattu sen lisäksi me pääomitimme myöskin maatilatalouden kehittämisrahasto makeraa jossa sitten niitä tulevaisuusinvestointeja joilla myös kohennetaan kannattavuutta on mahdollista tehdä mutta tärkein asia on se että meidän elintarvikemarkkinat toimisivat nykyistä oikeudenmukaisemmin sillä ratkaistaan se kestävä kannattavuus jota me ehdottomasti haluamme varmaan koko sali haluaa sitä maataloudelle se on huoltovarmuuskysymys se on meidän tulevaisuuskysymys se on myöskin valtava mahdollisuus sille kestävälle ruoantuotannolle jota suomalainen maatalous edistää ja ja edustaa siksi markkinoiden toimivuuden eteen me olemme tehneet töitä jo viime kaudella elintarvikemarkkinalaki alkuperämerkinnät ja niitä me jatkamme tällä vaalikaudella ne ovat meillä myöskin hallitusohjelmassa ja näistä yhteensä sitten se kannattavuuden parantuminen tulee
nyt pyydän tosiaan niitä edustajia jotka tästä aihealueesta haluavat lisäkysymyksiä esittää painamaan viides nappia

arvoisa puhemies maatalouden ohella meidän täytyy olla huolissamme myös yleisesti ottaen meidän työn tuottavuudesta nimittäin eurooppa on viimeisen kahdenkymmenen vuoden jäänyt kilpailijamantereita pohjois amerikkaa aasiaa jälkeen työn tuottavuudessa todella paljon kyse on ehkäpä siitä että digitaalisissa sisämarkkinoissa emme ole onnistuneet niin hyvin kuin voimme ja alustatalouden uudet yritykset googlet facebookit amazonit alibabat ovat kaikkialla muualla kuin euroopassa nyt kysyisinkin ministeriltä mitkä ovat ne elementit tässä seuraavassa rahoituskehyksessä jossa nimenomaan saamme tätä etumatkaa kiinni nyt tämä vielä on talouspoliittinen kysymys mutta kun seuraava teknologinen aalto tulee tekoäly niin sitten tämä muuttuu ihan turvallisuus ja ulkopoliittiseksikin kysymykseksi joten mitkä ovat ne ne elementit joilla me saamme nyt tuottavuusloikan

arvoisa puhemies kiitoksia edustajalle kysymyksestä sikäli tietenkin se pitää paikkansa että euroopan laajuisesti esimerkiksi edellisen komissaari kataisen toimesta on nostettu keskusteluun sitä kuinka eurooppa ja eu pärjäävät kiristyvässä kilpailussa kun toisaalta on noussut protektionismia yhdysvaltojen suunnalta ja toisaalta kiina on pelannut aivan erilaisilla säännöillä kuin mihin olemme tottuneet euroopassa joten kyllä tässä monivuotisessa rahoituskehyksessä on erittäin paljon sen kaltaisia asioita joilla pyritään luomaan uutta kasvua vahvistamaan sisämarkkinoita niiden digitalisaatiota mistä te mainitsitte ja suomen kannalta tietenkin keskeistä on se että koheesiorahoituksessa suomi pärjää ja me olemme pystyneet sitä käyttämään tuottavuutta ja kasvua edistäviin asioihin kauttaaltaan tässä maassa esimerkiksi erasmus plus ohjelma on myös meille erittäin keskeinen ja kaiken kaikkiaan jos miettii vaikkapa sitä green deal ohjelmaa niin mitä muuta silläkin tavoitellaan kuin tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamista ja samalla vastaamista ilmastonmuutokseen

on tulossa rankat leikkaukset perustuen pitkälti ilmastotavoitteisiin jotka suomi puheenjohtajamaana nosti näyttävästi esille mutta ei sanaakaan silloin maataloutemme tilanteesta on muistettava että maataloustuilla tuetaan myös ruoan hintaa että se olisi edullisempaa meille kuluttajille että saamme antibioottivapaata eettisesti eläinten hyvinvointia ajatellen tuotettua ruokaa arvoisa hallitus mitä on odotettavissa näistä neuvotteluista me perussuomalaiset haluamme taistella suomalaisen viljelijän ja suomalaisen maatalouden ja maaseudun puolesta oletteko tässä nyt tumput suorina ja tyydytte siihen että ruoan tuotanto ehtyy ja viljelijät joutuvat konkurssiin konkurssiaalto lisääntyy
arvoisa puhemies jos oppositio on huolissaan kotimaisesta viljelijästä niin silloin suosittelen teille

tämän hallituksen yksi keskeisimmistä neuvottelutavoitteista on nimenomaan se maaseudun kakkospilari johon edustaja elomaa tässä viittasi kuten olemme mediasta saaneet huomata pääministeri edustaa oivallisesti suomea siellä tällä hetkellä ja neuvottelee sen puolesta että tässä maassa on puhdasta ruoan tuotantoa myös tulevaisuudessa koska hallitus on varautunut kaikenlaisiin tilanteisiin siihenkin että neuvottelutulos ei ehkä olisi niin hyvä kuin oletamme me olemme myös kansallisesti valmiita kompensoimaan sitä mutta se on meidän aivan kärki ja ykkösprioriteetti että nimenomaan maaseudun kehittämiseen liittyvä rahoitus pystytään turvaamaan eurooppalaisissa pöydissä me menemme kansallinen isänmaallinen kärki edellä siinä

siitä olen täysin samaa mieltä edustaja elomaan kanssa että suomalainen laatutuotanto antibiootittomuus torjunta aineiden äärimmäisen vähäinen käyttö hyvä eläintautitilanne ja niin edelleen ovat meille kilpailutekijöitä tämä on yksi asia missä markkinat eivät toimi me emme saa siitä markkinoilta tällä hetkellä sitä hintaa mitä sen tuottaminen maksaa sen takia markkinoiden ja huomion kiinnittäminen siihen on äärimmäisen tärkeää sitten asiasta josta en ole ollenkaan samaa mieltä sanotte että suomi ei pitänyt kakkospilaria esillä puheenjohtajamaana kyllä pidettiin se oli nimenomaan se meidän asia kakkospilari ja maaseudun kehittäminen ja siihen liittyvät ympäristö ja eläinten hyvinvointitoimet jotka liittyvät myöskin siihen maatalouden kannattavuuteen se on edelleen meillä vahvasti esillä ja sitä viestiä vie myöskin pääministeri marin nyt tällä hetkellä brysselissä eteenpäin

viime syksynä kun suomi oli eun puheenjohtajamaa kokoomuslaiset poliitikot arvostelivat hallitusta maatalouden liian voimakkaasta painottamisesta eun rahoituskehysneuvotteluissa ja niiden asioiden joita esimerkiksi edustaja wallinheimo toi tässä keskustelussa esille liian vähästä painottamisesta fakta nyt kuitenkin on se että näissä eun rahoituskehysneuvotteluissa suurin rahallinen ponnistus suomen hallitukselta liittyy juuri siihen että saamme näitä maatalousrahoja pöydällä olevasta esityksestä nostettua mutta kuten ministeri kulmuni totesi maataloutta tarvitaan myös ilmastotoimissa tässähän ei suomalaista viljelijää voi jättää yksin tarvitaan sellaisia maataloustuen rakenteita jotka tukevat suomalaista viljelijää maatalouden muuttamisessa ilmaston kannalta paremmaksi kysyn mitä hallitus tekee tämän asian suhteen jotta maataloustuen rakenne tukee maatalouden kehittämistä ilmaston kannalta paremmaksi

puhemies on ihan selvää että silloin kun puhutaan maankäytöstä puhutaan aina myöskin ilmasto ja ympäristötoimista meillä sekä maatalous että metsätalous ovat kestävää ja me haluamme niistä vieläkin kestävämpiä siitä on hyvät kirjaukset meillä hallitusohjelmassa ja sen mukaan me myöskin toimimme eri eri tahoilla otan yhden esimerkin prosenttia suomalaisista viljelijöistä on sitoutunut parhaillaan menossa olevan ohjelmakauden osalta ympäristökorvausjärjestelmään yhdeksänkymmentä prosenttia on erittäin tiukat säädökset siitä mitä pitää tehdä jotta täyttää ne ehdot ja siitä myöskin maksetaan nyt osan euroopan unionia ja komission ehdotus on että sitä pienennettäisiin se on juuri se mitä me emme voi hyväksyä me emme voi hyväksyä sitä niin kuin edustaja hassi täällä totesi että viljelijää ei saa jättää yksin ei tietenkään kannattava maatalous ja järkevät viisaat toimivat vaikuttavat ilmastotoimet kulkevat käsi kädessä siksi sen kannattavuuden kohentaminen on oleellinen asia ja siihen kuuluu myöskin riittävä kannuste ja tukitaso

arvoisa herra puhemies voin vakuuttaa edustaja hassille että kokoomus on pitänyt suomalaisen viljelijän puolta niin aiemmissa eu neuvotteluissa kuin tämänkin eduskunnan toiminnassa arvoisa puhemies kokoomus kannattaa ja toivoo suomeen uusia investointeja ja ja uusia työpaikkoja näitä työpaikkoja suomalainen metsäteollisuus on luvannut esimerkiksi kemiin kemijärvelle ja monelle muulle paikkakunnalle joihin investointeja kovasti odotetaan työpaikat olisivat enemmän kuin tärkeitä koko isänmaan kannalta

arvoisa puhemies hallituksen vastauksissa meidän luonnonvara alaamme meidän maatalouteemme metsäalaamme ei ole minkäänlaista haparointia meillä on täysin yhtenäinen linja ja se linja on hyvin samankaltainen kuin se oli viime eduskuntakaudella ei se siitä ole miksikään muuttunut miksi muuttuisikaan se on meidän kansallinen yhteinen tila ja te ette arvoisa kokoomus saa nyt tätä muutettua yhtään miksikään se nyt vain on niin ja se mitä metsästrategiaan tulee me ajoimme omana puheenjohtajakautenamme erittäin voimakkaasti sitä että metsästrategia eurooppalainen metsästrategia uudistetaan ja se on

itsenäinen osa green dealia jolloin siinä otetaan myöskin sekä sosiaaliset sosiaaliset että taloudelliset asiat huomioon totta kai biodiversiteetti myös kaikki nämä kestävän kehityksen kolme pilaria otetaan huomioon se on meidän lähtökohtamme yksiselitteisesti yksimielisesti mustaa valkoiselle kirjoitettu ei se muutu miksikään ja sitä me ajamme tämän asian osalta tällä kaikella me pystymme myöskin vastaamaan niihin ilmasto ja ympäristötavoitteisiin joita meillä on

ja ruokapolitiikan tavoitteena on ollut ja on myös tulevaisuudessa oltava kansallisen ruokaturvan ja hyvän ravitsemuksen takaaminen ministeri leppä puhui maatalouden huonosta kannattavuudesta joka on kestänyt jo kymmenen vuotta se ei ole ollut vain heikko vaan katastrofaalisen heikko tämä on johtanut siihen että maatalouden velkaantumisaste suhteessa liikevaihtoon on tänä päivänä noin yhdeksänkymmentä prosenttia siksi suomella ei ole varaa eikä suomen tule hyväksyä maataloussaantojen huomattavaa leikkausta mitä tapahtuu jos maataloustuet eun maataloustuet pienenevät kolmellasadalla miljoonalla mitä sen jälkeen jos tämä hallituksen valitsema neuvottelustrategia johtaa siihen että työnnetään tai viedään maatalous ja metsäteollisuus maihin joiden ilmastotoimet ja käytännöt ovat meitä paljon jäljessä

arvoisa puhemies minä mietin että oletteko te edustaja nyt kuunnellut mitä hallitus on koettanut vastata täällä sitä että meidän ykköstavoitteitamme niissä pääministeri edustaa tällä hetkellä tätä maata on se että suomi turvaa maatalouden rahoituksen me olemme käyneet läpi jopa yksityiskohtaisemmin sitä maaseudun kakkospilaria maatalousministeri leppä kertoi juuri metsästrategiaan liittyvästä valmistelusta ja myös hallitus on omilla toimillaan tehnyt sen kaltaisia tekoja joilla pyritään luomaan suomalaiselle teollisuudelle hyvää ja turvallista toimintaympäristöä ja jos miettii niitä metsiin liittyviä kysymyksiä niin totta kai suomelle metsäisenä maana on keskeistä se että myös muualla euroopassa tiedetään mitä kaikkea siitä puusta voi tehdä ja kuinka sitä pystytään jalostamaan laboratorioita myöten niin että me pystymme korvaamaan vaikkapa muovia tulevaisuudessa kotimaisilla puuperäisillä raaka aineilla joten tämän hallituksen tavoitteena on

seuraava aihe ja kysymys

hallitus puhuu koko ajan työperäisestä maahanmuutosta ja heidän kärkihankkeensa on että saadaan korkeakoulutettuja ihmisiä töihin suomeen kävin tällä viikolla maahanmuuttovirastossa ja kysyin kuinka pitkät ovat ne ajat kun näitä työlupia käsitellään minulle ilmoitettiin että neljä kuukautta on minimi mutta siihen ei päästä vaan tänä päivänä se kestää kuusi kuukautta mistä tämä johtuu tämä johtuu resurssipulasta sieltä puuttuu kymmenen miljoonaa euroa kuvitteletteko te että työntekijä tai työnantaja pystyy odottamaan kuusi kuukautta että työnantaja saa työntekijän tai työntekijä menee töihin kun meidän kilpailijamaissa esimerkiksi hollannissa missä on rekisteröity ne yrityk set joihin voi mennä töihin neljässätoista neljässätoista päivässä saa työluvan
arvoisa puhemies edustaja harkimo nostaa esille todella johon hallitus etsii nyt tarmokkaasti toimenpiteitä miten voimme lyhentää näitä ylipitkiä työlupien käsittelyaikoja ne ovat kohtuuttomia aikoja tavoitteena on yksi kuukausi sitä lyhyemmäksi on vaikea päästä jos asiat hoidetaan kuitenkin asianmukaisella tavalla hallituksen keskeinen tavoite on nyt selkeyttää tämä hallinto työ ja elinkeinoministeriöön on nyt perustettu työperäisen maahanmuuton yksikkö ja me tulemme tätä kautta nyt ohjaamaan tätä prosessia siinä on mukana ulkoministeriö siinä ovat mukana sisäministeriö ja työ ja elinkeinoministeriö ja yhdessä me käymme nyt läpi työ ja elinkeinoministeriö minun johdollani kaikki lainsäädännön ja käytännön

viimevuotiset naisurheilun tähtihetket ovat olleet katsojamenestyksiä silti naisten mestaruuskilpailut voidaan sijoittaa tv kanavien maksumuurien taakse mutta miesten maajoukkueelle taataan näkyvyys kaikkien suomalaisten tv ruuduilla koska yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien luettelo ohjaa mitkä urheilutapahtumat on televisio ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan näytettävä ilmaisilla tv kanavilla luet telossa on vain miesten joukkueita mikä on vanhanaikaista kysyn siksi hallitukselta mitä voisimme tehdä jotta nais ja miesurheilulle annettaisiin aina yhteiskunnallisesti yhtä suuri painoarvo

tämä asetus sekä asetus televisio ja radiotoiminnasta vuodelta kaksituhattaneljätoista jossa sama määritelmä myös esiintyy ovat liikenne ja viestintäministeriön alaisuudessa ja niiden käsittelystä vastaa siis ministeri harakka mutta pidän hyvänä että näistä asioista käydään keskustelua tiedämme kaikki että liikunnalla on keskeinen rooli terveytemme kannalta eikä jommankumman sukupuolen liikkuminen tai kilpailu ole toista tärkeämpää haluan myös nostaa esille että muun muassa naisjärjestöjen keskusliitto ja tasa arvoasiain neuvottelukunta tane ovat eri yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa tehneet tärkeätä työtä tämän

puhemies tässä täytyy todella kiittää yleä tästä teosta minkä he tekivät naisten jalkapalloilun hyväksi ja yleensä urheilun tasa arvoistamisen hyväksi siitä kiitos tästähän tuli aivan ilmiö millä tavalla naisten jalkapalloa seurattiin ja kommentoitiin ja se nosti varmasti meidän kaikkien ajatuksia siitä miten korkeatasoista naisten jalkapallo on mutta niin se on kuulkaa

vaihdetaan taas aihetta ja kysyjää edustaja myllykoski
arvoisa herra puhemies suomeen on pesiytynyt yritysten reilua kilpailua estävä ja työntekijöiden palkkaturvan syöpäläinen sen nimi on alipalkkaus suomessa on vuosien saatossa kymmeniä kymmeniä viranomaisten toteamia alipalkkauskeissejä me muistamme puolalaisten sähkömiesten keissin ja että meillä joissain ravintoloissa kokit tekevät kaksisataaviisikymmentä viiva kolmesataa tuntia kuukaudessa töitä tuhannenkahdeksansadan euron kuukausipalkalla me olemme todenneet että tätä vilppiä harjoitetaan suuressa määrin

nyt kun hallitusohjelmassa on kirjauksia että näihin toimiin voidaan ryhtyä niin uskallan vielä kysyä hallitukselta saammeko me tätä reilua kilpailua estävän ja työntekijöitten asemaa heikentävän alipalkkauksen kriminalisoinnin käyntiin

edustaja myllykoski nostaa esiin ilmiön joka ei todellakaan ole kenenkään etu ei työntekijän etu mutta se ei ole myöskään yritysten etu niiden yritysten etu jotka haluavat toimia niillä pelisäännöillä joilla suomalaisen lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaan kuuluu kuuluu toimia tämän alipalkkauksen ongelmana on se että että näiden työehtosopimusten mukaisten vähimmäispalkkojen noudattamisen kiertäminen on sangen helppoa ja ja seuraavat sank tiot ovat minimaalisia nyt hallitusohjelmassa on selkeät kirjaukset siitä että etsitään keinoja siihen miten miten pystyttäisiin esimerkiksi hallinnollisia sanktioita käyttämään siihen että tämmöiseen tahalliseen tai törkeään huolimattomuuteen alipalkkauksen osalta voidaan voidaan puuttua meillä on työryhmä nyt tämän asian kimpussa tätä käydään läpi ja etsitään niitä niitä keinoja yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa
arvoisa puhemies erittäin tärkeä kysymys ja erittäin tärkeätä että kiinnitätte myös huomiota siihen että meillä todella tänä päivänä on sellaisia yrittäjiä tässä maassa jotka käyttävät toisia ihmisiä aivan törkeästi hyväkseen pahimmissa tapauksissa voi olla kyse ihmiskaupasta ja yrittäjiä vastaan pitää taistella suomessa tarvitaan rehellisiä yrittäjiä niitä pitää tukea ja niitä pitää saada lisää mutta juuri tällaista vastaan meidän pitää yhdessä taistella nythän jo rikoslainsäädännössä on alipalkkauksen vakavat muodot kriminalisoitu esimerkiksi työsyrjintä kiskonnan tapainen työsyrjintä ja sitten jopa ihmiskauppa voi tulla kyseeseen on tietysti tärkeätä että meillä sitten viranomaisilla ja poliisilla riittää resursseja myös tutkia näitä tapauksia niin että ne tulevat esille ja niin kuin tässä ministeri haatainen nosti esille niin työ ja elinkeinoministeriössä selvitetään nyt näitä hallinnollisten sanktioitten käyttöä alipalkkauksen seuraamuksena yhtenä harmaan talouden torjunnan toimenpiteenä

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on sitran hallintoneuvoston vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee hallintoneuvoston jäseniksi edustajille jaetussa monisteessa luetellut edustajat

päiväjärjestyksen viidentenä asiana on ajankohtaiskeskustelu ykn vammaisten oikeuksien yleissopimuksen toteutumisesta suomessa ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja eli edustaja merja mäkisalo ropponen kymmenen minuutin puheenvuorolla seuraavan puheenvuoron käyttää perhe ja peruspalveluministeri krista kiuru viisi minuuttia tämän jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä vastauspuheenvuoroja joko yksi tai kaksi minuuttia vastauspuheenvuorot varataan viides painiketta käyttäen tähän keskusteluun varataan yhteensä yksi pilkku viisi tuntia aikaa

arvoisa puhemies hyvät kollegat ratifioinut kesäkuussa kaksituhattakuusitoista ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen jonka tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista yleissopimuksen ratifiointi tarkoittaa että sopimusta on noudatettava lakina yleissopimuksessa asetetaan sopimusvaltioille velvoite toteuttaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus täysimääräisesti sopimuksen soveltamisala on laaja kattaen kaikki elämänalueet yleissopimus velvoittaa kaikkia valtion toimijatahoja kuten viranomaisia ja muita julkista valtaa käyttäviä elimiä sopimus velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja takaamaan vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet kuin kaikille muillekin vammaisten oikeuksiin kuuluu myös päättää häntä itseään koskevista asioista jokainen vammainen henkilö voi tehdä itseään koskevia päätöksiä vaikka jotkut voivat tarvita siihen tukea muun muassa tuetun päätöksenteon muodossa vammaissopimuksen mukaan vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen henkinen älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma joka voi estää täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisen yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa vammaisella tarkoitetaan siis henkilöä jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista määritelmässä keskeistä on pitkäaikaisuus ja erityisyys myös esimerkiksi muistisairaudet ovat neurologisia vammaissairauksia ja muistisairaalla tulisi olla oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin vammaissopimuksen tavoitteena on taata vammaisille itsenäinen elämä ja osallisuus yhteisössä käytännössä omannäköisen elämän toteutuminen voi edellyttää esimerkiksi oikeutta tulkkauspalveluun henkilökohtaiseen avustajaan ja kuljetuspalveluun vammaispalvelussa ei ole kyse ylimääräisestä lisäpalvelusta tai harkinnanvaraisista etuuksista vaan lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa näillä palveluilla varmistetaan että vammainen henkilö voi elää yhdenvertaisesti muiden kanssa käydä töissä ja ansaita rahaa sekä osallistua harrastuksiin ja haluamiinsa tapahtumiin ja tilaisuuksiin vammaisten oikeudet eivät ole mielipidekysymyksiä vaan ihmisoikeuksia valitettavasti kaikissa näissä asioissa ilmenee jatkuvasti ongelmia ja siksi vireillä olevan vammaislainsäädännön uudistuksen tavoitteena tulee olla lisätä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskunnassa

keskeisimpiä edellytyksiä vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumiselle ja yhdenvertaisuuden takaamiselle ovat esteettömyys ja palvelujen saavutettavuus yhdenvertaisuusvaltuutettu on todennut että suomi on vielä pitkälti esteellinen ja rakennettu vammattomille ihmisille esteellinen ympäristö syrjii vammaisia esteettömyydellä tarkoitetaan sekä rakenteellisten esteiden poissaoloa että syrjimätöntä ilmapiiriä esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen kuulemiseen kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat saavutettavuudella tarkoitetaan verkkopalveluita sovelluksia ja julkaisuja välineiden käytettävyyttä ja tiedon ymmärrettävyyttä esteettömyys merkitsee myös vuorovaikutukseen ja tiedonsaannin saavutettavuuteen liittyviä asioita tässä asiassa esimerkiksi tulkkipalvelut pistekirjoitus ja selkokieli ovat ensisijaisen tärkeitä arvoisa puhemies vammaisfoorumi on selvittänyt kyselytutkimuksella miten vammaisten oikeudet toteutuvat suomessa kyselyn tulokset kertovat karulla tavalla että vammaisten itsensä arvioimana oikeudet toteutuvat joiltakin osin jopa huonosti tai erittäin huonosti esteettömyyteen liittyviä ongelmia on kyselyn mukaan koettu paljon esimerkiksi julkisissa tiloissa sekä katu ja puistoalueilla kyselyyn vastanneista lähes kolmekymmentä prosenttia koki saavutettavuuteen liittyviä ongelmia melko usein tai jatkuvasti tiedotuksessa ja viestinnässä eniten puutteita on tekstimuotoisessa viranomaisviestinnässä ja hätäviestinnässä yli puolet vastanneista oli kokenut puutteita tiedonsaannissa ja asiallisessa kohtelussa esimerkiksi koulussa ja opiskelussa sosiaalipalveluissa ja työelämässä huolestuttavaa on myös se että monille vammaisille tai ihmisille joilla on epämuodostumia on arkipäivää joutua herjaamisen kohteeksi mitä näkyvämpää erilaisuus on sitä todennäköisempää on joutua silmätikuksi vammaisfoorumin tekemän laajan verkkokyselyn perusteella huono käytös vammaisia kohtaan on entisestään yleistynyt kyselyyn vastanneista noin tuhannestaviidestäsadasta vastaajasta liki puolet koki että vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittaminen on vähentynyt viimeisten kahden vuoden aikana halventavaa tai vähättelevää kohtelua melko usein tai usein kertoi kokeneensa lähes kolmannes vastaajista ja noin neljäsosan neljäsosan mukaan jopa heidän oikeuttaan elämään on kyseenalaistettu arvoisa puhemies on erittäin valitettavaa että vammaisiin kohdistuu ennakkoluuloja syrjintää ja poissulkemista vammaisilta saatetaan evätä oikeus koulutukseen terveydenhuoltoon ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen ainoastaan heidän vammansa perusteella jopa oikeus omaan kotiin saatetaan evätä kuten kansalaisaloitteessa ei myytävänä tuli hyvin esille toistuvien kilpailutusten takia osa vammaisista joutuu muuttamaan vastentahtoisesti kodistaan ja samalla katkaisemaan monet tärkeät ihmissuhteensa myös eduskunnan oikeusasiamies on havainnut toistuvasti vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa ongelmia jotka ilmenevät muun muassa perusoikeuksien rajoittamisena kehitysvammaisten erityishuollossa puutteina palvelusuunnitelmien laatimisessa rajoituksina lakisääteisten palvelujen saamisessa viivästyksinä ja menettelytapavirheinä päätöksenteossa ja asian käsittelyssä sekä puutteena toimitilojen esteettömyydessä ja asioinnin saavutettavuudessa

tässä olisi paljon korjattavaa toisaalta on hyvä muistaa että osatyökykyinen voi olla myös huippuosaaja ja omata erityistaitoja joita kellään muilla työyhteisössä ei ole arvoisa puhemies mitä siis voimme voimme tehdä vammaisten oikeuksien parantamiseksi hallitusohjelmassa on otettu vahva painotus nykytilan korjaamiseksi oikea aikaisuus ja yksilölliset palvelutarpeet ovat erityisiä haasteita vammaispalveluissa nämä haasteet on otettava huomioon vammaispalvelulain uudistuksessa samalla vammaisten omaa ääntä halutaan paremmin kuuluville esimerkiksi järjestöjen kautta vammaisten oikeuksien parantamiseksi hallitusohjelma tai lainsäädäntö ei kuitenkaan yksin riitä koko yhteiskunnan asenteissa ja tahtotilassa on tapahduttava muutoksia kaikkein vaikein vamma on asennevamma jo varhaiskasvatuksessa ja kouluissa täytyy lisätä ihmisoikeustietoisuutta vammaisten ihmisarvoisesta elämästä samoin virkamiehiä ja yritysten edustajia on koulutettava vammaisten oikeuksista ykn vammaissopimuksen määräykset edellyttävät että kaikissa vammaisia koskevissa asioissa vammaiset henkilöt otetaan mukaan heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja heitä koskevaan päätöksentekoon tämä tarkoittaa myös vammaisneuvoston ja kokemusasiantuntijoiden parempaa hyödyntämistä tärkeää on ettei vammaisia kohdella yhtenä joukkona vaan pystytään luomaan heidän elämäntilanteeseensa sopivia palveluita ja polkuja heitä itseään kuunnellen ja heidän mielipiteitään kunnioittaen arvoisa puhemies aivan lopuksi uusi vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta aloitti työnsä ensimmäinen yhdeksättä kaksituhattayhdeksäntoista neuvottelukunnan tehtävänä on koordinoida ykn vammaissopimus suomessa odotan tältä työltä paljon ja toivon että neuvottelukunta saa vauhtia vammaisten oikeuksien toteutumiseen jos pikaista paranemista ei tilanteessa tapahdu on syytä jopa pohtia vammaisasiavaltuutetun viran perustamista

arvoisa puhemies kiitän aloitteen jättäjiä tästä mahdollisuudesta keskustella ykn vammaisten oikeuksien sopimuksen toteutumisesta suomessa

aikana olen myös itse saanut olla mukana vanelaisten kanssa asioita yhdessä pohtimassa prosessi on poikkihallinnollinen ja mukana ovat kaikki keskeiset ministeriöt merkittävä osallisuuteen liittyvä muutos tehtiin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista jolloin lakisääteistettiin kunnalliset vammaisneuvostot lisäksi kaikissa rakenteissa ja ohjelmien laadinnassa toteutetaan vahvaa ykn sopimuksen mukaista ei mitään meistä ilman meitä periaatetta sen mukaan vammaiset osallistuvat itse heitä koskevaan päätöksentekoon tästä vammaiset henkilöt ja vammaisjärjestöt pitävät myös esimerkillisesti kiinni ja tämän myös istuva hallitus on jo saanut huomata olen iloinen siitä että nimenomaan vahva tahto osallistua omien asioiden hoitoon ja sitä me kunnioitamme ykn vammaisten oikeuksien sopimus on siis ratifioitu ja meillä on sen noudattamista valvovat rakenteet mutta keskeinen kysymys on onko kaikki siis hyvin ikävä kyllä vastaus on yksiselitteisesti ei edessä on vielä todella paljon työtä jotta kaikkien yhdenvertainen oikeus osallistua yhteiskuntaan toteutuisi olemme kuitenkin koko hallituksena sitoutuneet tekemään välttämättömiä uudistuksia tilanteen parantamiseksi tämän hallituksen aikana on jo nyt päätetty että vammaislainsäädäntö uudistetaan sote rakenneratkaisun päätösten jälkeen toteutetaan henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeet vammaiset ihmiset osallistuvat itse sote valmisteluun ja vammaisten ihmisten tarpeet myös huomioidaan tässä valmistelussa työ on jo hyvässä vauhdissa asiakasmaksulainsäädäntöä uudistetaan ja vammaispalvelut pysyvät maksuttomina asiakasmaksuja voidaan myös kohtuullistaa ja jättää perimättä yhdenvertaisuuslakiin tehdään osauudistus jatketaan kuntien kilpailutusosaamisen vahvistamista säädetään kansallinen lainsäädäntö esteettömyysdirektiivin mukaisesti ja vahvistetaan saavutettavuuslainsäädännön toimeenpanoa panostetaan vahvasti myös vammaisten ihmisten työllisyyteen purkamalla rakenteellisia esteitä työllistymisen tieltä ja huolehditaan työssäkäynnin edellytyksenä olevien vammaispalveluiden toimivuudesta saatetaan valmiiksi niin sanottu itsemääräämisoikeuslaki jota on vuosia odotettu itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja rajoitustoimia koskevaa lainsäädäntöä tarkennetaan lisäksi korjataan taksiliikenteen sääntelyä tässä siis vain muutamia esimerkkejä siitä mitä on luvassa kaikessa tässä olennaista on se että vammaisten henkilöiden elämää ei paranneta ainoastaan vammaislainsäädäntöä parantamalla pitkään jatkuneen leikkauslinjan sijaan tällä hetkellä suomessa panostetaan perusturvaan sosiaali ja terveyspalveluiden parantamiseen ja yhdenvertaisempaan yhteiskuntaan nämä ovat isoja hallitusohjelmatavoitteita joista me yhdessä olemme hallituksessa linjanneet ja tämä työ tulee hyödyttämään myös kaikkia suomalaisia yksittäisenä kysymyksenä varmasti suurimmat odotukset liittyvät vammaispalvelulainsäädännön uudistamiseen ja toteankin että tuo uudistus tuodaan eduskunnan käsittelyyn viime kerralla se raukesi helmikuussa kaksituhattayhdeksäntoista muilta osin käydään yksityiskohtia täällä sitten läpi
aletaan käymään näitä yksityiskohtia läpi debatin muodossa minuutti mutta ei ihan yhtä nopeasti loppuun kuluva minuutti kuin äsken kyselytunnilla arvoisa
arvoisa herra puhemies kun perheeseen syntyy vammainen tai vakavasti sairas lapsi alkaa perheessä vuosia kestävä omais hoitotilanne joka mullistaa perheen elämäntilanteen monella tapaa tilanne sinällään on jo vaikea mutta tämän lisäksi vanhemmat ovat liian usein kertoneet että suurin ongelma kuitenkin käytännössä on se että he joutuvat kerta toisensa jälkeen taistelemaan lapsensa oikeuksista viranomaisia vastaan he taistelevat lapsensa oikeuksista jotta heidän lapsensa saisi yhdenvertaisesti ja tasa arvoisesti palvelut jotta heitä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti suhteessa muihin ikäisiinsä lapsiin tarvittaessa he he ovat joutuneet ottamaan tuekseen jopa juristeja ja oikeusapua ja oikeusapua ja tämä ei millään tavalla ole oikein kyse on ihmisoikeuksista kyse on asenteista

kun on niin lyhyt aika niin otan tässä kohtaa käsittelyyn vain artiklan kymmenen ja artiklan toinen on oikeus elämään ja toisessa on oikeus parhaaseen mahdolliseen terveyden tasoon ilman syrjintää meillä suomessa

hoitoa rajoitetaan tänäkin päivänä heiltä evätään hoitoja jotka olisivat tarpeellisia ja jotka olisivat täysin perusteltuja antaa mutta joita vammaisuuden perusteella ei anneta tämä on häpeäpilkku tässä maassa meillä on tässä maassa neljäkymmentätuhatta kehitysvammaista ja me pystymme heidät täällä kyllä kyllä hoitamaan vuosi toisensa jälkeen oikeusasiamies kiinnittää huomiota tähän samaan kaksituhattayhdeksän apulaisoikeusasiamies maija sakslin on antanut ratkaisunsa jossa on myös suositus muuttaa lakia mutta edelleenkään mitään ei ole tehty itsemääräämisoikeuslaki ei valitettavasti välttämättä vastaa tähän jos se on vain luettelointi näistä pakkokeinoista tai rajoituskeinoista arvoisa puhemies tämä on ihmisoikeuskysymys tämä on kansainvälisten sopimuksien kysymys ja jos joku tässä maassa niin tämä on kaikuja kolmekymmentä luvulta tämä asia on korjattava että vammaisia ei enää syrjitä suomalaisessa terveydenhuollossa

edustaja mäkisalo ropposta tästä aloitteesta niin kuin näemme tässä on erittäin paljon allekirjoituksia luulen että meistä moni mietti myös kun valmistautui tähän keskusteluun mitä käytännön asioita itselle heti tulee mieleen minä itse listasin viisi asiaa ensinnäkin vammaisten kuljetuspalvelut uskoisin että niissä on joka puolella ongelmia toisaalta vaikka viittomakielisten tulkkien saaminen digisyrjäytyminen selkokieli ja omalta paikkakunnaltani joensuun torilava joka on hieno mutta esteettömyysongelmissa vammaisten ihmisten kannalta ehkä uusi pointti tähän keskusteluun on se että meidän pitäisi aidosti tehdä töitä sen eteen että vammaiset ihmiset myös pääsisivät töihin paremmin meillä puhutaan työhaluttomuudesta ja minä uskon että erittäin moni vammainen ihminen pystyisi olemaan osa osa aikaisesti tai

piiska julkiselle sektorille sekä kunnille että valtiolle että myös tällä puolella pitäisi asenteiden muuttua julkisen sektorin pitäisi pystyä näyttämään esimerkkiä siitä että myös vammaisia ihmisiä otettaisiin enemmän töihin
ja sosiaali ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja laiho
arvoisa puhemies suomi on hyväksynyt vuonna kaksituhattakuusitoista ykn vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen mutta edelleen siinä on useita puutteita käytännön toteutuksessa sen noudattamisessa jokaisella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet elää harrastaa kouluttautua ja tehdä töitä turvallisessa ja osallistavassa ympäristössä esimerkiksi vammaiset lapset nuoret haluavat osallistua vapaa ajan toimintaan ja harrastaa samoja asioita kuin muutkin ikäisensä mutta tässä on monia asioita henkilökohtainen apu kuljetuspalvelut tulkkauspalvelut jotka ovat usein puutteellisia ja ne jäävät perheen kontolle työnsaanti on merkittävä asia johon toivottavasti saadaan parannusta tällä hallituskaudella mutta sitten on vielä yksi minkä haluan nostaa esille epätasa arvoinen kohtelu asumisen suhteen jotka asuvat palveluasunnossa kiinteistövero on selvästi korkeampi muihin verrattuna sen takia olenkin tehnyt hallitukselle toimenpidealoitteen että hallitus ryhtyisi lainsäädäntötoimiin vammaisiin kohdistuvan epätasa arvoisen kiinteistöverokohtelun korjaamiseksi siihen ei ole käytännössä perusteita vammaiset voivat käydä työssä ja muuten elää normaalia elämää mutta tarvitsevat joissain asioissa tukea henkilökohtaisissa toiminnoissa ja ja sen perusteella he myöskin joutuvat maksamaan korkeampaa kiinteistöveroa

arvoisa puhemies vammaisuus on läsnä minussa joka hetki olen vanhempi erilaiselle lapselle hän on erityinen hän on ihana ja hän on puhumaton ja hänen nimensä on nuutti vammaisuutta tutkittaessa ja arvioitaessa yhteiskuntamme keskittyy selvittämään millä keinoin hänet voitaisiin integroida ympäristöömme paremmin joskus nuo arviot ovat rikkoneet hänet joskus häntä ei ole osattu kohdata ja joskus olen lähtenyt hänen kanssaan pois siksi että häntä ei ole yritettykään ymmärtää joskus yhdenvertainen kohtaaminen löytyy kuitenkin odottamatta vaikka silloin kun kertoessani pikaruokalan tarjoilijalle mitä lapseni haluaa syödä tarjoilija vastaa katsomalla minun sijaani ainoastaan ja silloin kun hän kysyy lapselta minun sijastani haluatko aterian lisäksi myös lelun ja silloin kun kasattuaan tilaamamme ruoat tarjottimelle hän ojentaa sen suoraan lapselleni ja toivottaa hänelle hyvää ruokahalua ei vastaus osallisuuden toteutumiseen löydy siitä millä keinoin vammainen ihminen integroidaan meihin integroidaan meihin vastaus löytyy siitä millä keinoin me integroimme itsemme vammaiseen ihmiseen

arvoisa puhemies hieman haasteellista aloittaa puheenvuoro tämän jälkeen asennevamma vammaisia ihmisiä kohtaan muodostuu osaltaan jo lapsena nuorena päiväkodeissa ja kouluissa me emme anna lasten olla tekemisissä toisten lasten kanssa riittävästi ja tutustua näihin mahtaviin persooniin

vammaiset lapset elävät monelta osin aikuisten maailmassa ja meidän on kiinnitettävä huomiota siihen että lapset saavat elää lasten elämää lasten kanssa aikuisten tuella kiitos

arvoisa herra puhemies kyselytutkimusten mukaan vammaisten ihmisten oikeudet toteutuvat ykn sopimuksista huolimatta huonosti tai erittäin huonosti tämä on surullista kuultavaa vammaispalveluissa on kyse lailla turvatusta oikeudesta yhdenvertaiseen osallistumiseen yhteiskunnassa meillä suomessa kuitenkin työttömien osuus on lähes kaksinkertainen toimintarajoitteisilla henkilöillä lisäksi kehitysvammaliitosta kerrotaan musertavaa faktaa että iso osa kehitysvammaisista henkilöistä on saattanut olla työsuhteeseen rinnastettavassa toiminnassa jopa vuosikymmeniä ilman työsuhteeseen kuuluvia oikeuksia etuuksia ja palkkaa kehitysvammaliiton arvion mukaan ainakin kolmetuhatta kehitysvammaista henkilöä voisi työllistyä saman tien palkkatyöhön jos siihen annettaisiin mahdollisuus nykyajan teknologia mahdollistaisi sellaisia asioita jotka eivät ennen ole olleet mahdollisia esimerkiksi näkövammaisten ja työelämän yhteensovittamisessa näkövammarekisterin tilastojen mukaan näkövammaisten työllisyysaste oli vuonna viisitoista alle neljäkymmentä prosenttia työllisyysaste on laskenut ja ero muuhun väestöön on kasvanut nostaisinkin esiin kysymyksen siitä olemmeko me pystyneet hyödyntämään teknologisen kehityksen mukanaan tuomat mahdollisuudet tällä sektorilla
arvoisa puhemies kiitoksia tämän aloitteen tekijälle ja kiitoksia äidille että meille tulee täällä se se ja vielä todiste kokemusasiantuntijalta että näin juuri on me emme huomaa välttämättä sitä mitä vammaiset tarvitsisivat vaikka me täällä puhumme hienoja ja ja teemme hienoja lakeja ja on todella hieno lause se ei mitään meistä ilman meitä haluan antaa suuren kiitoksen arvostamalleni kalle könkkölälle joka toivottavasti tuolla taivaan pankolla taputtaa tälle keskustelulle

siitä että hän avasi monen silmät monien kansanedustajienkin silmät vammaisten asioihin on todella totta mitä täällä on sanottu palvelut eivät toimi ei ole yksilöllisyyttä ei ei ole valinnanvapautta ei ole itsemääräämisoikeutta ei työllistytä vaikka vamma ei sinänsä aina vie työkykyä esteettömyys siitä voimme vain haaveilla työllistyminen kaiken kaikkiaan minkä tuossa totesin asenteet ovat ongelmia tämä kaikki siitä huolimatta että me olemme tehneet paljon tekoja ja paljon erilaista lainsäädäntöä muun muassa vammaisten avun järjestelmän joka on subjektiivinen oikeus nyt kuulimmekin ministeriltä hyvän luettelon siitä mitä kaikkea ollaan tekemässä tehdään yhdessä niistä totta mitä ministeri äsken tuossa sanoi

arvoisa puhemies kiitoksia tosiaan kaikille aloitteen allekirjoittajille on todella hienoa että näin paljon edustajia on lähtenyt tähän keskustelualoitteeseen mukaan tosiaankin monissa kunnissa tehdään tärkeää esteettömyystyötä nimenomaan näiden vammaisneuvostojen taholta tämä työ on siinä mielessä siinä mielessä hyvin olennaista että siinä pyritään vammaisen ihmisen näkökulmasta huomioimaan ne tietyt

ympäröivässä yhteiskunnassa on erilaisina liikkumisen esteinä tai sitten muunlaisina palvelujen käytettävyyden esteinä tämä työ on valtavan tärkeää ja sitä tehdään aika usein vapaaehtoispohjalta se tarvitsisi kyllä todella paljon enemmän tukea mitä mitä se nykyään saa

asumaan samoissa tiloissa muiden kanssa näistä sisäilmaongelmista johtuen ovat kyllä todella haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassamme muiden vammaisten tavoin

arvoisa herra puhemies minä yhdyn niihin samoihin kiitoksiin kuin muutkin edustajat tässä salissa

arjen esimerkin esille tuomisesta ja siitä että jaoit sen meidän kanssamme tässä keskustelussa toivon että kun kansallista lapsistrategiaa nyt valmistellaan vammaisten lasten oikeudet ja perheiden tuki otetaan kunnolla tarkasteluun ja saamme konkreettisia keinoja tilanteen parantamiseksi koko maassa tarvitsemme myös lisää tutkimusta vammaisista lapsista ja nuorista jotta heidän äänensä saadaan kuuluviin vammaisten lasten oikeudet eivät voi olla mikään lapsipolitiikan alaluku vaan heidät on otettava mukaan kaikkeen vaikka kyseessä lapset joilla on erityisiä tarpeita heillä on paljon aivan samoja tarpeita kuin kaikilla muillakin lapsilla he haluavat tulla nähdyiksi ja hyväksytyiksi omina itsenään saada turvaa ja rakkautta leikkiä oppia ja saada kavereita me tarvitsemme käytännön toimia ja asennemuutosta vammaisten oikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien varmistamiseksi arvoisa puhemies eduskunnan puolesta ryhmän puheenjohtajana haluan joka paikassa ja erityisesti tässä salissa muistuttaa että lasten oikeudet kuuluvat kaikille lapsille

arvoisa puhemies värderade talman kiitän myös edustaja mäkisalo ropposta tärkeän asian esille nostamisesta vammaiset henkilöt kohtaavat suomessa edelleen paljon syrjintää ja puutteita palveluissa suomen ratifioiman ykn yleissopimuksen keskeisiä periaatteita ovat yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen syrjimättömyys ja ja yhdenvertaisuus

erityistä huomiota on nyt kohdennettava neuvontaan jotta voidaan varmistaa että tieto vammaisten oikeuksista ja tarjolla olevista palveluista ja tuista varmasti tavoittaa heidät jotka apua tarvitsevat

arvoisa herra puhemies voisin puhua vammaisen ihmisen oikeudesta työelämään mutta puutun esteettömyyteen vammaisten oikeuksien toteutumisen kannalta on tärkeää huolehtia siitä että kaikki viestintä on esteetöntä äänitekstitys on äärimmäisen tärkeä palvelu joka mahdollistaa näkövammaisten ja lukemisesteisten tvn katsomista on tärkeää että se turvataan myös jatkossa samoin viranomaisviestinnässä uhkaa digitalisaation edetessä syntyä esteitä viestin saavutettavuudelle oli kysymys sitten teknisistä vaatimuksista tai ihan vain liian monimutkaisesta käytetystä kielestä meillä on on ollut viestinnän esteettömyyttä seurannut työryhmä joka kuitenkin viime vaalikaudella lakkautettiin kysyisinkin miten hallitus aikoo huolehtia viestinnän esteettömyydestä onko tarkoitus pohtia vastaavaa työryhmää myös jatkossa miten me olemme valmiita tekemään kaikkemme myös sen

arvoisa herra puhemies meillä on hyvä työterveyshuolto ja työsuojelu ja liikenneturvallisuus on parantunut viime vuosina merkittävästi mutta sisäilmaongelmat ovat kuitenkin edelleen olemassa lähes entisellään näistä ja monista muista tämäntyyppisistä asioista johtuen meillä tulee lisää eri eri ikäisiä vammaisia ja heidän kohtelunsa täysiarvoisina yhteiskunnan jäseninä on on todella tärkeää siksi on hyvä että tämä keskustelu täällä nyt käydään hallitus suunnittelee palkkatuen käyttämistä työllisyyskeinona henkilökohtaisesti kannatan lämpimästi sitä että palkkatukea käytetään esimerkiksi juuri näitten vammaisten työhön pääsemisen kannustamiseksi vaikka muutoin palkkatuen osalta normaalissa tapauksessa olen aika kriittinen mutta tällä saralla on siis vielä paljon tehtävää ja toivon että hallitus vie niitä hyviä tavoitteita eteenpäin

arvoisa puhemies ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus on merkittävä osallisuus on kaikkien ihmisten oikeus vammaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuudet itsenäiseen elämään kouluttautumiseen ja työllistymiseen siinä missä kenellä tahansa muullakin vaikea kieli voi kuitenkin monesti ja monen kohdalla nousta esteeksi sille että että hän kykenisi toimimaan täysivaltaisena kansalaisena selkokielen merkitystä ei varmasti voida liikaa korostaa ja ja ajattelen että meidän lainsäädäntömme tunnistaa sen aivan liian heikosti meidän tulisi julkisissa palveluissa päätöksenteossa ja muualla kyetä entistä selkokielisemmin ilmaisemaan itseämme

herra puhemies oli aika puhuttelevaa kun edustaja mäkisalo ropponen kuvasi näitä vammaisten ihmisten kokemuksia ja nosti esiin että jopa oikeus elämään on kyseenalaistettu se kertoo kyllä paljon siitä minkälaisia kokemuksia nämä lähimmäisemme joutuvat kohtaamaan meillä on paljon hyvää lainsäädäntöä ihan lähtien perustuslaistamme ja yhdenvertaisuuslaista mutta käytännössä valitettavasti kunnissa esimerkiksi kuntien palvelujen kohdalla vammaiset joutuvat kokemaan epätasa arvoa meitä oli muutamia kansanedustajia tammikuussa käymässä addis abebassa tutustumassa tavalliseen etiopialaiseen kouluun itseäni jäi puhuttelemaan se että koko luokka opiskeli viittomakieltä kun luokassa oli yksi kuuro oppilas ja ei pelkästään tuntia tai paria vaan he todellakin opiskelivat viittomakieltä

puhemies haluan edustaja räsäsen ajatuksia jatkaen kiinnittää erityistä huomiota kuulovammaisten aseman parantamiseen hallitusohjelmassa on monia viittomakieltä tukevia kirjauksia siinä esimerkiksi luvataan selvittää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädännön päivitystarpeet viittomakielilain ja ykn vammaissopimuksen mukaiseksi lisäksi jatketaan suomenruotsalaisten viittomakielen elvytysohjelmaa hyvin tärkeää on myös se että hallitusohjelmaan on kirjattu perustettavaksi laaja alainen viittomakieliasiain neuvottelukunta arvioimaan viittomakielilain ja viittomakielisten perusoikeuksien toteutumista erittäin olennainen kirjaus on että sosiaali ja terveydenhuollon palvelut tulee saada viittomakielellä
arvoisa puhemies vammaiset kuuluvat yhteiskunnan köyhimpiin hallituksen tulisikin varmistaa se että tällä kaudella kun toimeenpannaan sosiaali ja terveyspolitiikassa tämä sotu uudistus puututaan siihen että pystyttäisiin vähentämään myös vammaisten ihmisten rakenteellista köyhyyttä esimerkiksi tarkastelemalla vammaisten oikeutta tehdä työtä ollessaan vammaisuudesta johtuvalla työkyvyttömyyseläkkeellä terveydenhuollossa kulut kasautuvat pienituloisille pitkäaikaissairauksista kärsiville ihmisille joihin vammaisetkin usein kuuluvat lääke ja muut terveydenhuollon kulut ja maksut tulisikin tästä syystä voida laskea yhteen jolloin ne kerryttäisivät nopeammin omavastuuta ja omavastuukatto tulisi täyteen mikä vähentäisi puolestaan köyhyyttä olisin tietysti kiinnostunut kuulemaan onko tämä asia ollut hallituksessa esillä vammaisten ihmisten sulkeminen työmarkkinoiden ulkopuolelle lisää sekin vammaisten köyhyyttä suomessa on tuhansia kehitysvammaisia henkilöitä joilla on sekä koulutus että halu tehdä työtä mutta he eivät pääse työpaikkaan käsiksi olisin kiinnostunut kuulemaan myös onko tähän ongelmaan kiinnitetty hallituksessa huomiota tässä tuli mainituksi mainituksi jo se että palkkatukea tulisi voida käyttää nykyistä useammin vammaisten henkilöiden palkkaamiseen ei ainoastaan toimeentulo vaan myöskin palvelut ovat elintärkeitä pienituloisille henkilöille kiinnittäisinkin huomiota siihen että kuntoutus tulkki ja asumispalveluissa kilpailutus erityisesti tämmöinen massakilpailutus on usein ristiriidassa henkilökohtaisten tarpeiden kanssa

arvoisa puhemies olen kuunnellut herkällä korvalla tätä keskustelua esimerkiksi siitä syystä että puolentoista viikon kuluttua maanantaina toinen maaliskuuta minulla on mahdollisuus olla alustajana varsinais suomen vammais ja pitkäaikaissairausjärjestöjen vapi ryn yhteisessä jäsenillassa tämä järjestö kattaa seitsemänkymmentä eri jäsenjärjestöä tulen välittämään sinne tämän keskustelun tunnelman tämän keskustelun terveiset jotka ovat hyvin yhdensuuntaiset olleet siitä että me kannamme vakavasti huolta siitä miten me saamme tässä yhteiskunnassa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asemaa voimaannutettua ja lainsäädännöllä luotua vielä parempia edellytyksiä kuin mitä nykyisin on

se on kehitysvammaisten erityishuolto ohjelman huomioiminen tulevassa lainsäädännössä kehitysvammaisuuteen kuitenkin liittyy kaikista vammaisryhmistä tietyllä tavalla poikkeavia erityispiirteitä jotka erityishuolto ohjelmassa voidaan huomioida ja sen mahdollista sitovuutta saada vahvistettua niin että subjektiiviset oikeudet tulisivat tätä kautta mahdollisimman pitkälle

arvoisa herra puhemies äitileijonat ja isäleijonat taistelevat usein vammaisten lapsiensa puolesta siellä on myös mummoja ja pappoja hekin ovat leijonia he taistelevat ja käyvät kertomassa myös meille kansanedustajille perheiden tilanteista vammaisneuvostot säädettiin lakisääteisiksi tein siitä lakialoitteen kaksituhattaneljätoista ja oli tosiaan hieno asia että että ne kirjattiin lakiin kysyisin teiltä ministeri miten olette kokeneet että vammaisneuvostot voivat vaikuttaa vammaisten ihmisten asioihin tämän päivän suomessa nehän eivät ole päättäviä elimiä toinen kysymykseni liittyy henkilökunnan riittävyyteen olen työskennellyt pitkään vanhustenhoidossa mutta myös ikääntyneiden kehitysvammaisten parissa täytyy hoitajana sanoa että se oli ihan omanlaatuisensa kokemus jouduin opettelemaan paljon uusia asioita tiedän että henkilöstöpula on siellä vammaisten asumisyksiköissä todella kova millä tavalla tuleva henkilöstömitoituslaki vastaa esimerkiksi vammaisten palveluihin ja siihen että henkilökuntaa riittää siellä sitten vielä kolmas kysymys jos puhemies sallii joka liittyy tähän selkokielisyyteen mikä nousi täällä esille olen tehnyt toimenpidealoitteen siitä että selkokielisyyttä lisättäisiin siinä muun muassa esitin että eduskunnassa edes kerran järjestää niin sanotusti selkokielistä kyselytuntia on hyvin haasteellista myös meille puhujille puhua selkokielellä vaalien alla järjestettiin yksi selkokielinen vaalipaneeli missä oli mielenkiintoista olla mukana selkokielisyys kuuluu meille kaikille lyhyet ytimekkäät virkkeet selkeät lauserakenteet jotta me kaikki mekään emme välttämättä aina ymmärrä toinen toisiamme ymmärtäisimme

herra puhemies arvostan suunnattomasti sitä tunnelmaa mikä tässä salissa tällä hetkellä on täällä ei puhuta vammaisista yhtenä mössönä vaan täällä ymmärretään että jokainen heistä on samanlainen yksilö kuin me olemme

ministeri kiuru te puhuitte siitä että valtavasti on nyt putkessa tulossa uudistuksia lainsäädäntötyötä viestini teille on kun ohjeistatte valmistelua muistuttakaa siitä että kun on kysymys vammaisesta lapsesta tulee ottaa huomioon koko perhe tulee ottaa huomioon ne vanhemmat ne isovanhemmat ne sisarukset kysymys ei ole aina sen yhden yksittäisen ihmisen palveluista vaan vaan sen perheen pärjäämisestä sen perheen tulevaisuudesta toinen asia mikä mikä saa sappeni kiehumaan on elämän mittaisten palveluiden kilpailuttaminen

talman kiitos kaikille arvokkaista ja tärkeistä puheenvuoroista itse halusin nostaa myös tämän kiinteistöveroasian siitä on tullut palautetta elikkä kehitysvammaisille tarkoitetut ryhmäkodit kuten muutkin erityisryhmien palvelu ja tukiasuntorakennukset voivat kuulua rakennusrekisterissä kolmeen eri rakennusluokkaan tällä hetkellä verotus niissä siis on erilainen ja tämä voi näkyä jopa neljälläkymmenellä eurolla kuukaudessa yksittäisen asukkaan osalta elikkä toivon että tähän kiinnitetään huomiota tämä oli minullekin uusi asia mutta siitä on tullut paljon palautetta ja tässäkin tuli tuli hyvin kollegalta

arvoisa puhemies haluan kiittää tästä keskustelualoitteesta ja myöskin siitä että täällä meitä on monia joilleka vammaisperheen arki ei ole mitään mitään voisiko sanoa luettua vaan koettua ja itse elettyä olen toiminut tässä eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmässä vamyissä ihan jo silloin ensimmäisellä eduskuntakaudella kaksituhatta luvun alussa muistan kuinka silloin teimme työtä että jokainen vammainen ihminen on oikeutettu henkilökohtaiseen apuun niin tämä asia on sitten vihdoin saatu lainsäädäntöön ja se on osaltaan myöskin toteuttamassa tätä ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta jossa todetaan näin yhdenvertainen oikeus elää yhteisössä jossa heillä on yhtäläiset valinnanmahdollisuudet tuossa laissa on kuitenkin pieni korjauksen paikka siellä edelleen puhutaan tästä niin sanotusta voimavaraedellytyksestä joka on edellytys sille että vammainen henkilö voi saada henkilökohtaista apua elikkä häneltä edellytetään sitä että hän pystyy tekemään valintoja kuitenkin minun mielestäni ja uskon että varmasti meidän kaikkien mielestä jokainen vammainen henkilö on oikeutettu siihen henkilökohtaiseen apuun vaikka hän ei aina pystyisi ilmaisemaan avuntarvettaan tai

omaa valintaansa tämä voimavaraedellytys löytyy sieltä lain pykälästä kahdeksannen olen tehnyt tästä nyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle ja todellakin toivon että tämä voimavaraedellytys tulisi tässä lainsäädännön uudistuksessa nyt uudelleen arvioitavaksi ja sillä tavalla toisi kaikki vammaiset henkilöt saman avun piiriin jota he varmasti kaikki tarvitsevat

puhemies kiitoksia edustaja mäkisalo ropposelle tästä hyvästä kiitos kaikille puheenvuoron käyttäneille asia on yhteinen ja äärimmäisen tärkeä ja siksi se ansaitsee sen että käydään myös tässä muodossa keskustelua kaiken kaikkiaan vammaisten oikeudesta täällä aika koskettavalla tavalla todella kuvattiin niitä ongelmia mitä tutkimusten mukaan ollaan kohdattu ongelmia esteettömyyden suhteen työnsaannin suhteen kaiken kaikkiaan tiedonsaannin suhteen digimaailmassa tasa arvon suhteen mielestäni mitä tärkein kysymys kaikki kaikki nämä ovat ovat tulleet esille tässä keskustelussa itselläni oikeastaan se mikä tuli heti mieleen oli tämä viime kauden ei myytävänä kansalaisaloite jota eduskunta täällä käsitteli hyvin huolellisesti silloin olin kovin iloinen siitä että yhteisvoimin koko eduskunta halusi pistää tämän asian kuntoon otti siihen kantaa ohjasi jatkotyöskentelyyn ja mielestäni on hyvin tärkeää että että käsitykseni mukaan ministeri kiuru on sitä nyt sitten pistänyt eduskunnan edellyttämällä tavalla eteenpäin eli siellä on perustettu työryhmä joka sitten katsoo miten pääsisimme maaliin tämän tärkeän kansalaisaloitteen

asumismuodoissa kilpailutusta markku virkamäki joka tämän aloitteen pisti alulle joskus aikanaan paljon tästä puhui juuri niillä termeillä tyypillinen esimerkki siitä missä meidän maailmassamme markkina arvo menee ihmisarvon edelle ja se on mielestäni puhemies se tärkeä kysymys minkä edustaja kiljunenkin tuossa kiteytti että kysymys on myös ihmisoikeuksista ja asenteesta

arvoisa puhemies kun olin lapsi näin ympärilläni down lapsia heitä oli minun koulussani siellä missä asuin heihin törmäsi kaupungilla heitä ei enää juuri näe pääasiassa se johtuu siitä että vaikka tällaisia raskauksia joista ennusteeksi saa sen että sikiöllä ei ehkä kaikki ole kunnossa on todennäköisesti nykyään enemmän kuin ennen koska ihmiset tekevät lapsia

jossa on myös kaikista tehokkain sikiödiagnostiikka naistenklinikalla jo kymmenen vuotta sitten yhdeksänkymmentä prosenttia down diagnoosin saaneista raskauksista keskeytettiin tarkoitus ei missään nimessä ole syyllistää ketään se on ehkä elämän hirveimpiä asioita kun saa kuulla että kaikki ei kohdussa olekaan kunnossa mutta valitettavasti tiedän kun olen tehnyt vapaaehtoistyötä tässä asiassa että maassamme on myös hyvin paljon sellaisia vanhempia joita painostetaan keskeyttämään raskaus silloin kun kaikki ole kunnossa trisomia kahdeksantoista kohdalla tai myös sellaisten sairauksien joiden kanssa voi hyvin elää erityisesti kun kyse on hyvin nuorista äideistä heitä usein painostetaan keskeyttämään raskaus tämä on hirveää monilla näistä lapsista on mahdollisuus elää jos ei aivan kuten me täällä niin kuitenkin riittävän täysipainoista elämää ja olen sitä mieltä että näille perheille ja odottaville vanhemmille pitäisi aina tarjota mahdollisuus myös päättää raskaus onnelliseen syntymään
arvoisa herra puhemies sain aikanaan toimia myös erityisopettajana ne hetket kasvattivat minua opettajana eniten kasvattivat myös ihmisenä ihan jokainen meistä on erilainen mutta kuitenkin samanarvoinen se oli ehkä se paras oppi jonka näiltä vuosilta sain meillä on tällä hetkellä noin kolmekymmentätuhatta työikäistä kehitysvammaista ja heistä vain kaksi prosenttia tekee palkkatyötä heistä tuhannet kuitenkin työskentelevät palkatta ja tekevät ihan tuottoisaa työtä pakkaustyötä kokoonpanotyötä tähän mielestäni pitäisi kyllä puuttua ja taata heille myös palkka heidän tekemästään työstä

monet vammaiset ja myös ikääntyvä väestö haluaa osallistua päätöksentekoon ja demokratiaan ja silloin arvoisa puhemies tulemme sellaiseen tilanteeseen kuin vaikkapa hetki sitten päättynyt kyselytunti olen aiemmin esittänyt että kun kyselytunnit nyt jo tulkataan viittomakielelle niin voisimme eduskunnassa tehdä ison ratkaisun ja ryhtyä myös livetekstittämään kyselytunteja se helpottaisi monen monen selkokieltä tarvitsevan ihmisen kyselytuntien seuraamista mutta myös monen ikääntyvän ihmisen kyselytuntien seuraamista olen tehnyt tästä aikanaan esityksen myös puhemiesneuvostolle ja toivoisin että arvoisa puhemies eerola voisi tätä nyt viedä uudestaan eteenpäin ja tehdä yhden konkreettisen teon tässä talossa sitten arvoisa puhemies aivan omana ryhmänään vammautuneet ihmiset urheilussa onnettomuuksissa esimerkiksi kriisinhallintatehtävissä

arvoisa herra puhemies kiitos tärkeästä aloitteesta ja syvällisistä puheenvuoroista en pidä siitä sanonnasta lapsen syntymään liittyen kun sanotaan että pääasia että lapsi on terve entä jos hän ei ole terve entä jos hän on vammainen tärkeintä on että hän on lapsi rakas lapsi jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas jo idullaan minulla oli ilo toimia kehitysvammaisten nuorten opettajana ja rehtorina kaksikymmentäkolme vuotta kehitysvammaiset olivat kansanopiston täysivaltaisia jäseniä opin heiltä kaikkein eniten luonani kävi hiljattain kuusi kehitysvammaista poikaa jotka antoivat eväitä meille kansanedustajille he sanoivat tehkää ahkerasti töitä älkää ottako tänne huumeita muuten suomi joutuu vaikeuksiin tehtaan piipun päälle pitää laittaa filttereitä ei kannata lakkoilla maapallo pysähtyy jos emme tee mitään he sanoivat he puhuivat myös työn tekemisestä en halua kehitysvammaisten töihin vaan oikeisiin töihin semmoiseen mistä tykkään olisi mukava elättää työllä itsensä haluan asua itsestään että saan tehdä siellä omia hommia näistä asioista on täällä jo paljon puhuttu tarvitsemme työhönvalmennusta joka on pitkäjänteistä työtä mutta kun kehitysvammainen oppii työn hän on vastuuntuntoisin ja sitoutunein työntekijä tarvitaan myös ystävätoimintaa sillä moni kehitysvammainen kokee itsensä yksinäiseksi tarvitaan selkokieltä että ymmärretään missä mennään arvoisa puhemies tehtävämme on edistää yhdenvertaisuutta jokaisen vammaisen kohdalla jokaisen mukaan ottaminen on sivistysvaltion tuntomerkki kehitysvammaiset pojat antoivat meille kaikille lopuksi selkokielisen neuvon uskokaa tulevaisuutta

puhemies olin ajatellut puhua vammaisten oikeudesta tehdä työtä mutta olemme kuulleet niin liikuttavia ja koskettavia puheenvuoroja tässä salissa kuten edustaja koposen kokemuspuheenvuoron että haluan ensin kiittää siitä tunnelmasta joka tässä salissa tässä keskustelussa on ollut me olemme hetken olleet yhtä ja se on tärkein viesti jonka tästä salista voimme antaa meillä on asenteiden kanssa todella paljon työtä tehtävänä ymmärsin sen viimeistään silloin kun seisoin kehitysvammaisen lapsen kanssa kassajonossa ja ja taakse tullut keski ikäinen pariskunta totesi että ei mennä tuon taakse se ei riitä että me puhumme täällä tänään me tarvitsemme konkreettisia toimia ja niitä hallitus on ymmärtääkseni lupautunut ja sitoutunut myös tekemään ja meidän kaikkien velvollisuus on seurata sitä että ne oikeasti menevät sinne arkeen sillä mielestäni kaikkein arvokkainta edustaja koposen puheenvuorossa ja ja muissakin tänään täällä

on ollut se että meillä on täällä ollut se arki läsnä me olemme muistaneet miksi me puhumme ja mistä me puhumme se tulisi muistaa muissakin keskusteluissa pidetään yhdessä huolta siitä että vammaisilla ihmisillä on aivan samat ihmisoikeudet kuin meillä kaikilla sillä heistä jokainen on yhtä arvokas kuin me en edes tiedä mitä sanoa mutta kiitos tästä keskustelusta teistä jokaiselle

arvoisa puhemies kiitos jo tässä vaiheessa tästä upeasta keskustelusta haluan tässä nyt muistuttaa että vaikka olen tämän aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja tämä aloite on eduskunnan vammaisasiain yhteistyöryhmän yhteinen yhteinen aloite eli kiitos koko

on esimerkiksi annettu velvoite seurata ykn vammaissopimuksen toimeenpanoa ja laatia omalta osaltaan suomen raporttia vammaisfoorumille tulee myös paljon lausuntopyyntöjä nyt minä toivonkin että vammaisfoorumin arvokas työ jatkossa huomioitaisiin ja sille myönnettäisiin myös julkista rahoitusta tällä hetkellä se ei nimittäin sitä saa ja samalla toivon että vammaisjärjestöjen arvokasta työtä arvostetaan ja taataan sille tulevaisuudessa stea tulevaisuudessa stea rahoituksella riittävät toimintaedellytykset

puhemies edustaja mäkisalo ropposelle ensimmäiselle allekirjoittajalle ja kaikille aloitteen allekirjoittajille suuri kiitos tästä tärkeästä aiheesta vammaisille kuuluvat ilman muuta samat oikeudet kuin kaikille muillekin suomessa vammaisten henkilöiden näkökulmasta tilanne on suhteellisen hyvä kansainvälisessä vertailussa mutta se ei tarkoita sitä että meillä olisi kaikki kunnossa erityisen suuri kiitos edustaja koposelle ja edustaja rantaselle suoraan sydämeen menevistä menevistä puheista

teidän puheenvuoronne varsinkin olivat tosi tärkeitä ja tietysti kaikkien edustajien tänään vammaisjärjestöjen näkemyksiä kuullaan säännöllisesti useimmissa suurissa lainsäädäntö ja muissa uudistushankkeissa mutta ei johdonmukaisesti ja tarpeeksi tähän pitäisi tulla muutos sillä vammaisuus on on ollut yhdenvertaisuusvaltuutetun koko tähänastisen toimikauden ajan toiseksi yleisin syrjintäperuste jonka vuoksi valtuutettuun on otettu yhteyttä syrjintää tapahtuu myös työelämässä ja ja vammaisuus on liian usein syynä viharikoksen taustalla tällaiselle syrjinnälle on tultava loppu mielestäni tulisi harkita tiukempia sanktioita syrjii toista vammaisuuden takia on päivänselvä että vammaiset tarvitsevat myös lisää tukea arjessa pärjäämiseen heidän omaisensa mukaan lukien omaishoitajien tilannetta kohentamalla voitaisiin myös vaikuttaa vammaisten hyvinvointiin vielä haluan sanoa sen että meillä turussa on turun soitannollinen kerho ja vuosikaudet olemme käyneet noin pari kolme kertaa vuodessa tilaisuudessa jossa meillä on kehitysvammaisten kanssa yhteinen musiikillinen tanssihetki tanssia ja ja ilonpitoa ja täytyy sanoa että me kaikki esiintyjät olemme saaneet siitä enemmän kuin kukaan muu me saamme olla omaisten kanssa tekemisissä ja sen jälkeenkin olemme yhteydessä se on ollut todella ihana asia kiitos

arvoisa puhemies meidän tulee rakentaa suomesta maa jossa ahkeruuteen kannustetaan ja siitä palkitaan kaikissa tilanteissa on äärimmäisen häpeällistä

kolmestakymmenestätuhannesta suomalaisesta työikäisestä kehitysvammaisesta vain noin kuusisataa ihmistä on työsuhteessa palkkatyössä ihmisten asenteet ja sosiaaliturvajärjestelmän kannustinloukut sekä joustamaton työmarkkinajärjestelmä syrjäyttävät aivan turhaan ihmisiä joista monella on sisäinen palo toteuttaa itseään päästä täyteen potentiaaliinsa ja tulla tunnustetuksi kanssaihmisten silmissä hieman tilastosta riippuen noin kolmekymmentäneljä viiva kolmekymmentäkuusi prosenttia yhdysvaltalaisista työikäisistä on töissä meillä suomessa määrä on vain muutaman prosentin mikä on tyrmistyttävän alhainen tämä on rakenteellista syrjintää ja erittäin häpeällistä sellaista haluaako suomi todella profiloitua maana joka ennemmin lannistaa kuin kannustaa
arvoisa puhemies kiitoksia tästä varsin rikkaasta keskustelusta kiitoksia erityisesti edustaja koposelle oman perheen tarinan jakamisesta kokemusasiantuntijuus auttaa meitä kaikkia ymmärtämään esimerkiksi sosiaalialan sosiaalialan osaamiskeskus versossa on tehty loistavaa työtä kokemusasiantuntijuuteen nojaten nimenomaan vammaisten henkilöiden työllisyyden edistämiseksi lahdessa pähee työn osana tehtiin osuuskuntaselvitystä vammaisten henkilöiden työmarkkinoille tukemiseksi haasteena varsinkin kehitysvammaisten osalta on se mikä tässä selvityksessä selvisikin ettei edunvalvonnassa oleva voi itse toimia osuuskunnan hallituksessa

tätä asiaa pystyisi muuttamaan lahdessa kehitettiin myös vertaisvalmentajatoimintaa ajatuksena on että kehitysvammainen tukee toista työhönvalmennuksessa vammainen henkilö toimii tällöin työhönvalmentajan rinnalla ja hyvinvointikuntayhtymä maksaa siitä palkkiota

oikeus työhön ja sitä tulisi koko suomessa valvoa

kehitysvammaisten mahdollisuus työllistyä on todella tärkeä ja näen myös että meidän koko yhteiskunnan tulisi parantaa asennetta kehitysvammaisia kohtaan tämä koskee myös päätöksentekoa muun muassa kunnissa meillä on vammaisneuvostot mutta ne tarvitsisivat oikeasti myös päätäntävaltaa näen todella tärkeänä tämän esteettömyyden josta on puhuttu olisi kysymys ministerille koskien taksiuudistusta olen ymmärtänyt että että tämä taksiuudistus on hankaloittanut vammaisten arkea elikkä tämä tulisi muistaa nyt sitten kun

arvoisa herra puhemies me pidämme suomea edistyksellisenä ja tasa arvoisena maana varsinkin sukupuolten väliseen tasa arvoon kiinnitetään erityistä huomiota niin kuin pitääkin kuten olemme tämän keskustelualoitteenkin äärellä saaneet todeta on vammaisten kohdalla vielä runsaasti epäkohtia jotka ovat yllättävänkin merkittäviä ja ihmisten elämään olennaisesti vaikuttavia otan yhdeksi esimerkiksi nyt kuopion rautatieaseman joka on suurista kaupungeistamme ainoa asema jossa esteetöntä liikkumista ei ole otettu huomioon asemalaiturille ei ole edes hissiä olen saanut yhteydenottoja joissa asiaa hämmästellään ja hämmästellään myös sitä miten kauan kauan mahtaa vielä mennä ennen kuin tällaiset epäkohdat saadaan korjattua arvoisa puhemies tein asian korjaamiseksi lisätalousarvioesityksen se äänestettiin nurin olen tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen jonka tulen huomenna jättämään ja toivon että jo tämänkin keskustelun pohjalta

tällaisiin epäkohtiin ja niiden korjaamiseen suhtauduttaisiin vihdoinkin asiaankuuluvalla vakavuudella ikävä kyllä tämä on vain yksi esimerkki vammaisten huomioon ottamisesta ja varsinkin sen laiminlyönnistä haluaisinkin nyt kysyä ministeriltä kun sellainen on täällä paikalla mitä ja milloin hallitus aikoo tehdä tällaisten perustavaa laatua olevien epäkohtien korjaamiseksi

arvoisa herra puhemies vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisessa on suomessa vielä paljon tehtävää viime kädessä kaiken yhteiskunnan mittana on se miten se huolehtii heikoimmistaan lapsista vanhuksista vammaisista ja niin edelleen puhemies muutama huomio monilla vammaisilla on valitettava kokemus ettei heitä oteta tosissaan siis tunne vähättelystä tämä on vakava asenteellinen ongelma monet nuoret kipuilevat oman itsetuntonsa kanssa saatikka vammaiset jotka kokevat kiusaamista syrjintää erilaisuuden tunnetta myöskin työelämässä ja työmarkkinoilla riittää asenneongelmia oletus on usein se että vammainen on vähintään vain osatyökykyinen oletus tällaisesta vajaakykyisyydestä saattaa estää ylipäätään työn tekemisen sopivalla mukautuksella vammaisuus harvoin estää työntekoa ja sitä kautta saadaan tällaista tarpeellisuuden kokemusta huomio myös koulutuksesta useimmiten vammaisuus huomioidaan kohtuullisen hyvinkin perusopetuksen perusopetuksen päättymiseen asti sen jälkeen saattaa olla vaikeampaa toisella asteella ei välttämättä ole enää samaa resurssimahdollisuutta huomioida vammaisuuteen liittyvää riittävää tukea ja usein olosuhteet esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa ovat vammaisuuden kautta haastavat tässä on viime kädessä aina kyse ihmisarvosta siis tahdosta taata vammaiselle tasa arvoinen ja inhimillinen elämä

arvoisa puhemies jokaisella jolla työkykyä on pitäisi olla pääsy työmarkkinoille oikeus tuntea osallisuutta työn kautta ja ylpeyttä omasta työstään vammaisten ihmisten poikkeuksellisen matala työllisyysaste suomessa on suorastaan kunniatonta oecdn mukaan vammaiset henkilöt ovat suomessa harvemmin töissä kuin missään muualla euroopassa kyse ei ole vain palvelujen puutteesta kyse on asenteista joihin joihin tässäkin keskustelussa on viitattu vammainen henkilö ei suinkaan aina ole osatyökykyinen mutta kyse on myös rakenteista suomessa meidän on pystyttävä parempaan palkkatuen lisääminen on yksi mahdollisuus korjata asiaa osatyökykyisten osalta ja toivon että hallitus suuntaisi toimivampaa palkkatukea juuri vammaisten henkilöiden työmarkkina aseman parantamiseen suomessa isona rakenteellisena ongelmana on erittäin säännellyt työmarkkinat joustamattomuus työehdoissa johtaa helposti siihen että yrittäjällä on kannustin palkata töihin vain täystyökykyisiä jos työehdot joustaisivat myös osatyökykyisillä olisi paremmat mahdollisuudet saada työtä toivon että hallitus edistää sitä että vammaisilla henkilöillä olisi joustojen kautta myös paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla

noora koponen rehn kivi ja viimeisenä edustaja mäkisalo ropponen ja ministerin vastaukset

arvoisa puhemies nyt kun sain mahdollisuuden vielä toiseen toiseen puheenvuoroon niin haluan nostaa vielä muutaman asian tähän keskusteluun ja oikeastaan sen lisäksi alleviivata että se oikeus elämään on valtavan tärkeä tähän asiaan toivon että ministeri puuttuu yhdeksäntoista oikeus henkilökohtaiseen apuun ja nimenomaan nyt tästä lakiuudistuksesta toivoisin että tämä voimavararajaus katsottaisiin uudestaan koska silloin kun on kysymyksessä kehitysvammainen henkilö hän ei välttämättä pysty ilmaisemaan sitä minkä hänen lähihenkilönsä tietää mistä hän pitää esimerkiksi käymisestä konserteissa tai tai kauppakeskuksessa tai leffassa tai muussa jolloin pitäisi hyväksyä se että lähihenkilö voi sitten myös tuoda tämän tiedon tiedon mitä hän tarvitsee toinen asia on tämä asumisasia johon toivoisin että hallitus ottaisi kantaa ei myytävänä kansalaisaloitteen pohjalta nimittäin tuntuu tuntuu pahalta että meillä vielä tänä päivänä on ikään kuin huutolaismarkkinat sinne myydään mistä halvimmalla saadaan asumispalveluja toivoisin että tämä olisi yksi hallituksen kärkihanke enkä malta olla ottamatta kantaa tähän työelämäasiaan nyt

tässä maassa aika korkealla meillä on valtava työvoimareservi vammaisissa henkilöissä joista saataisiin varmasti

arvoisa herra puhemies jatkaisin tuosta ajatuksesta mitä edustaja rantanen sanoi tästä potentiaalista vammaisten työllistymisessä kun katsomme tilastoja niin vain kaksi viiva neljä prosenttia työikäisistä kehitysvammaisista henkilöistä on palkkatyössä tämä työllistäminen ei ole nopea ratkaisu tarvitaan pitkäjänteistä valmennusta ja tätä valmennuksen koulutusta tulisi jollakin tavalla tehostaa tai lisätä miten se tehdään voisin mielellään kuulla ministeriltä toinen asia mikä on ollut mielessä tässä keskustelun aikana niin kehitysvammaisille henkilöille tulisi tarjota enemmän kuin yksi vaihtoehto asumiseen monesti se tulee aivan kuin määrättynä jolloin tämä ykn ajatus ihmisoikeuksien ja vammaisten oikeuksien ajatus ei toteudu eli tämmöinen jokaiselle sopivan asumisen yksilöllinen räätälöiminen olisi tärkeää edustaja rantanen puhui myöskin tästä harrastuksien tukemisesta nykyäänhän on on mahdollista saada tällaista henkilökohtaista avustamista siihen mutta siihen ei tahdo löytyä tekijöitä miten tähän saataisiin lisää tekijöitä se on ollut myöskin mielessä

arvoisa puhemies lämmin kiitos kaikille teille jotka olette täällä osallistuneet keskusteluun ja halunneet tuoda näkyväksi heitä joilla omaa ääntä ei ole meidän täytyy muistaa että on olemassa rajoituksia joille emme voi mitään ja on olemassa rajoituksia joita voidaan kuntouttaa ja tukea pahimmat rajoitukset ovat kuitenkin niitä jotka me luomme itse ja loppujen lopuksi vammainen henkilö on se jonka tulisi määritellä onko hänellä rajoitus vai ei vammaisuus ei vieläkään kuulu kaikkiin pöytiin kokouspöytäkirjoihin päätöksiin tai esityksiin läpi hallinnonalojen ja vammaisuudelle halutaan edelleen asettaa merkitty paikka se kuuluu jotta sitä olisi helpompi käsitellä niin kauan kuin ylenkatsomme erilaisuutta ja koemme voivamme määritellä toisen ihmisen osallisuutta ei yhdenvertaisuutta oikeasti ole mutta tämän me voimme muuttaa

arvoisa puhemies värderade talman kiitos tästä arvostavasta keskustelusta täällä on puhuttu vammaisten osallisuudesta sekä mahdollisuudesta itsenäiseen elämään ja ja tässä esimerkiksi apuvälineet ja esteettömyys ovat ratkaisevassa asemassa apuvälineet edistävät esteettömyyttä ja niiden avulla henkilö voi rajoitteista huolimatta selviytyä mahdollisimman omatoimisesti kotona koulussa opiskelussa työssä ja vapaa aikana mutta tällä hetkellä apuvälinepalveluihin pääsy kestää kuitenkin kohtuuttoman pitkään oma lapsenlapseni joutui odottamaan pyörätuolia useita kuukausia vaikka lainsäädännön mukaan apuvälineet ovat maksuttomia monet vammaiset henkilöt ovat joutuneet ostamaan osan tai kaikki apuvälineensä itse niitä muuten voi joutua odottamaan jopa puolitoista vuotta on hienoa että hallitusohjelmassa nyt on kirjattu toimia tilanteen parantamiseksi esteettömyys on yksi keskeisimpiä edellytyksiä vammaisten henkilöiden osallisuuden toteutumiselle

arvoisa puhemies haluan tähän loppuun sanoa vielä pari sanaa esteettömyydestä koska esteellinen ympäristö syrjii vammaisia ja minusta on todella kummallista ettei tätä asiaa saada nopeammin kuntoon suomessa erityisesti kunnissa pitäisi havahtua tähän asiaan tätä asiaa voi edistää monella tavalla ja toivon lämpimästi että olemme nyt omalta osaltamme viemässä sinne omiin kuntiimme ja kunnanvaltuustoihimme tätä keskustelua esteettömyyden parantamiseksi hyvä keino on esimerkiksi esteettömyysasiantuntijoiden tehokkaampi hyödyntäminen palvelujen ja kehittämistyössä ja vammaisten henkilöiden mukaan ottaminen kokemusasiantuntijoiksi palveluiden ja muiden toimintojen suunnitteluun toteutukseen tutkimukseen ja arviointiin myös hankinnoista vastaavien hankintaosaamista esteettömyydestä ja saavutettavuudesta tulisi lisätä paljon olisi vielä tästä aiheesta keskusteltavaa minulla on sellainen olo että me olemme edelleenkin vain raapaisseet pintaa tästä syvällisestä teemasta mutta mutta nyt on varmaan aika lopettaa ja ihan lopuksi haluankin kiittää kaikkia tästä keskustelusta ja minun on pakko sanoa että minä toivoisin että tässä salissa olisi useammin tällainen yhteisöllinen tunnelma
keskustelun viimeinen puheenvuoro ministeri kiuru noin kolme minuuttia
arvoisa puhemies minusta tuo edustaja mäkisalo ropposen toive ja itse asiassa jonkinlainen johtopäätöskin tästä keskustelusta on nimenomaan oikea ja ehkä se osoittaa myös meidän riippuvuutemme ihmisinä toinen toisistamme se miten me toisistamme puhumme se miten me laitamme hyvän kiertämään oli varmasti tässä keskustelussa kauneinta musiikkia pitkästä aikaa koska kyllä kaikessa vuorovaikutuksessa on kysymys nimenomaan siitä osaammeko me ymmärtää toinen toisiamme ja toistemme tarpeita siitä minusta tässä keskustelussa erinomaisella tavalla puhuivat monet edustaja koponen minusta kiteytti tämän tämän riippuvuuden toinen toisistamme erilaisista ihmisistä erilaisista toiveista ja tarpeista hyvin kauniilla tavalla yhden perheen näkökulmasta mutta koskettavasti niin että se se varmasti varmasti kyllä jätti sydämeen näissä asioissa sellaisen tahtotilan josta risikkokin tässä puhui eli yhteisen tahtotilan löytäminen on on näissä asioissa olennaista itse asiassa kaikki lähtee siitä mistä tässä tässä myöskin yhdessä käytiin keskustelua ja mitä edustaja elomaa totesi syrjinnästä että mitä se tosiasiassa tarkoittaa se toisen ihmisen ymmärtäminen ja ja missä ne rajat kulkevat kyllä tämä ykn tahtotila on hyvin selkeä siinä että me emme voi vammaisuuden ikään kuin eri ominaisuuksilla lähteä syrjimään ketään tänä päivänä vammaisuus ei erottele kehitysvammaisia ja vammaisia toisistaan tätä kautta minusta on tärkeätä että pidetään näistä isoista tahtotilaa osoittavista toimintalinjoista kiinni se tuo tähän todelliseen tekemiseen sitten myöskin sitä kauneutta mistä tässä pitäisi kaiken kaikkiaan olla kysymys moni teistä puhui työstä edustajat ollikainen ja kemppi valiokunnan puheenjohtaja vehviläinen vestman koponen ja ja heikkinen on hyvä sanoa että sanoa että vammaiset itse arvioivat että heikoimmin toteutui oikeus saada työtä ja tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa ja tämä osallisuuden nosto osatyökykyisten ottaminen mukaan on erittäin tärkeätä jos vammainen itse kokee että hänellä ei ole oikeutta yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä saada itselleen työtä se on minusta tosi iso viesti joka pitää ottaa vakavasti toinen iso kokonaisuus kun vanelta kysyttiin miten oikeudet toteutuvat niin vanen selvityksen mukaan oikeuksista parhaiten koettiin toteutuvan vammaisten henkilöiden pääsy terveyspalveluihin yhdenvertaisesti muiden kanssa mutta todettiin että siinä on isoja alueellisia eroja moni teistä puhui nimenomaan pääsystä erilaisiin palveluihin oikeuksien toteutumisesta käytännössä henkilökohtainen apu ja erityisesti liikkumisen mahdollisuudet ovat yksi asia joka näyttää tosi kurjalta olin tässä tällä viikolla lapissa ja huomasin siellä kun kävin lapin tilannetta läpi että aika moni vammainen enää ei saanut liikkumiseensa sellaista tukea kuin ennen nämä ovat aika vakavia asioita kun me puhumme sellaisista subjektiivisista oikeuksista joita meillä on

esteettömyysasiat otettu vakavasti se kyllä osoittaa sen että meidän pitäisi tällaisissa asioissa onnistua paljon paremmin näyttämään esimerkkiä koko yhteiskunnalle minusta sellaisissa asioissa on nollatoleranssi tässä nyt joitakin näkökulmia viimeisenä teemana ajattelin käsitellä tätä elämän mittaisten palveluiden kilpailuttamista sehän on ollut sellainen asia jossa eduskunta on oikeasti kyllä seisonut voisiko sanoa sydämen puolella asia on todella vaikea erityisesti stmn näkökulmasta se tahtotila joka meillä olisi ei ole yhteiskunnassa helposti painettavissa läpi nimenomaan sen takia että tähän suhtaudutaan eri ministeriöissä hyvin eri tavalla hankintalaki on omanlaisensa on monenlaisia rajapintoja ja esteitä jotka helposti tulevat mutta minä halusin että tähän aidosti perustetaan nyt porukka joka istuu tämän asian päälle niin että sen eduskunnan tahtotilan täytyy tulla sieltä työporukasta ulos

oman asumisen valintoihin edustaja viitanen sanoi tuossa keskustelussa hyvin että markkina arvo on mennyt meillä todellisuudessa ihmisarvon edelle minkälainen työ siellä saadaan tehtyä ja miten nämä eri palaset sovitettua yhteen se jää nyt nähtäväksi taksiuudistuksesta ja muista kuljetuspalveluista kyllä ne sieltä tulevat ne ovat tuolla vastuuministereillä eli liikenneministerillä ja ja ministeri pekosella tehtävänä asiakasmaksu uudistuksessa maksukattoihin otetaan kiinni sekin on muutoin yksi tärkeä asia että miten asiakasmaksupuolella tuo riittävä toimeentulo voidaan ottaa huomioon selkokielestä puhuttiin ja olikos siellä vielä viimeinen hyvä huomio oli ehkä tämä lasten asema vammaisten lasten asema lapsen oikeus hyvään lapsuuteen millä tavalla se toteutuu ja millä tavalla jokaisella lapsella on oikeus olla lapsi olla osa lasten yhteisöä

me aikuiset olemme niin julmia että emme ehkä osaa edes ajatella kuinka tärkeä tuo oikeus käytännön toteutumisessa olisi myös tässä joitakin ajatuksia tästä keskustelusta kiitän eduskuntaa kyllä näin rakentavasta ja hyvähenkisestä keskustelusta joka vie vammaisten asioita yhteiskunnassa eteenpäin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies

vielä kovin iäkäs mutta nopeasti edennyt muistisairaus oli jo vienyt puhekyvyn ja liikkuminenkin oli käynyt huonoksi eino ei voinut olla kovin kaukana etsinnöille hälytettiin useita poliisipartioita ja kun einoa ei alkanut löytyä hälytettiin myös vapaaehtoisjärjestö vapepa etsinnöille poliisikoiralla ajatettiin lukuisia jälkiä mutta koska einon katoamispaikka oli keskellä vilkasta aluetta oli hänen jälkensä jo sotkeutunut lukuisien muiden jalankulkijoiden jälkiin eino löytyi lopulta näköyhteyden päästä kotoaan laajalta ratapihalta jonne hän oli päässyt harhailemaan kompastunut aitojen rakentamiseen tarkoitettuun paksuun rautalankaan ja kaatunut raiteiden välissä olevaan matalaan kuoppaan eino ei päässyt ylös sillä hän oli sotkeutunut pahemman kerran rautalankaan kaiken lisäksi ratapihan reunaan pysähtyi muutamia pitkiä tavarajunayhdistelmiä jotka estivät etsijöitä näkemästä kuopassa makaavaa miestä etsinnät rajattiin ratapihan reunaan sillä näytti hyvin epätodennäköiseltä että eino olisi päässyt sinne ja vilkkaalle ratapihalle ei ollut turvallista pimeässä mennä

eino jäätyi kuoliaaksi ratapihan kuoppaan rautalankaan sotkeutuneena hän ei korpeen ei tiettömien taipaleiden taakse vaan keskelle ihmisiä keskelle asutusta keskelle etsijöitään keskelle kaikkea viimeisenä tekonaan eino oli yrittänyt herättää huomiota liikuttamalla kättään edestakaisin kuoppaa reunustavaa hankea pitkin hän oli tehnyt sitä paljaalla kädellä niin pitkään että sormien päät olivat kuluneet vasten jäistä pengertä niin pahasti että hangelle oli piirtynyt laaja verinen kaari sormien päät olivat kuluneet pahemman kerran rikki einon kuolema oli hyvin tuskallinen ja piinaava muistisairaat ovat kasvava haaste ikääntyvässä suomessa kotoaan ja hoitolaitoksesta katoavat muistisairaat työllistävät einon tapaan viranomaisia ja aiheuttavat huolta omaisille ja hoitajille vuonna kaksituhattakahdeksantoista muistisairauksiin liittyviä katoamisia ilmoitettiin poliisille kolmetuhattakolmesataa kappaletta eli keskimäärin lähes kymmenen päivässä tilastotieto perustuu hätäkeskuksissa tehtävään luokitteluun kun vanhus katoaa todennäköisyys hänen löytämisekseen hengissä on jo vuorokauden jälkeen hyvin pieni poliisin tilastoissa eivät näy ne ta paukset joissa omaiset naapurit tai hoitajat ovat löytäneet eksyneen omin neuvoin niiden tapausten määrää ei tiedä kukaan varsin usein muistisairaus tekee sitä sairastavasta oman elämänsä vangin kun riittävää valvontaa ei pystytä järjestämään pitää muistisairaiden liikkumisvapautta merkittävästi rajoittaa se tarkoittaa pahimmillaan lukkojen taakse sulkemista elektroninen valvonta lisää muistisairaan elämänlaatua ja turvallisuutta koti on turvallisuuden muistojen ja menneisyyden turvasatama jossa saa olla oma itsensä toimia kuten itse tahtoo ympäristönmuutokset aiheuttavat hyvin usein muistisairaalle turvattomuutta omatoimisuuden ja aktiivisuuden vähenemistä tämä on merkittävä asia kun tilannetta tarkastellaan itsemääräämisoikeuden näkökulmasta

muistisairaiden kohdalla itsemääräämisoikeutta on tarkisteltava hieman toisella tavalla hyvin usein muistisairaalle määrätään edunvalvoja muistisairaan vapautta rajoitetaan ja vapaus on hyvin vahva perustuslaillinen oikeus millä tavalla elektroninen valvonta loukkaisi muistisairaan perustuslaillisia oikeuksia enemmän kun todellisuudessa se lisäisi merkittävästi muistisairaan turvallisuutta joka on myös hyvin vahva perustuslaillinen on muistettava että aloitteen mukaisesti näitä laitteita määrättäisiin sellaisille henkilöille jotka oman sairautensa vuoksi voivat joutua välittömään vaaraan eli ei kaikille muistisairaille tässä kohtaa meidän on tehtävä vahvaa puntarointia asetuttava muistisairaan asemaan ja päätettävä siitä mikä tosiasiallisesti on muistisairaalle parhaimmaksi käytännössä elektroninen valvonta ei vähennä itsemääräämisoikeutta vaan lisää sitä tällä hetkellä on jo käytössä tällaisia apuvälineitä joista on hyviä kokemuksia esimerkiksi kuopiossa muistisairailla on käytössä gps rannekkeita joihin voidaan paikantamisen lisäksi soittaa ja voidaan soittaa kotihoidon hälytyskeskukseen niillä voidaan yksilöllisesti määrittää alue jonka ulkopuolelle astuessa laite hälyttää ja muistisairasta voidaan kehottaa palaamaan takaisin tai hänet voidaan hakea takaisin jos hän ei siihen muutoin kykene on muistettava että elektroniseen valvontaan määräämisen tekee yksilökohtaisesti lääkäri lääketieteellisiin perusteisiin vahvasti nojautuen kustannusnäkökulmasta tarkastellen kyseessä on edullinen investointi joka tuo merkittäviä säästöjä laitteiden hintahaarukka on laaja mutta esimerkiksi esimerkiksi kuopiossa käytössä olevat laitteet maksavat noin viisikymmentä euroa kappaleelta joten että hyvin huokealla tavalla tällä menetelmällä lisätään merkittävästi muistisairaan turvallisuutta vähennetään omaisten huolta ja säästetään viranomaisten niukkoja resursseja muistisairaat ovat haurain ihmisryhmä yhteiskunnassamme ja heidän määränsä tulee lähitulevaisuudessa vain kasvamaan he ovat täysin riippuvaisia muiden avusta ja tämä korostuu nimenomaan turvallisuuden kohdalla varsinkin tiukkenevassa taloustilanteessa meidän on huolehdittava että muistisairailla on oikeus ihmisarvoiseen ja turvalliseen elämään muistisairaan tulee voida elää normaalia arkea sairaudestaan huolimatta harrastaen ystäviä tavaten ja liikkuen koska muistisairaus ei saa viedä oikeutta liikkumiseen ja kodin ulkopuolella pyydän teitä muistamaan einon pyydän teitä asettumaan hänen asemaansa millaista on astua kotiovesta ulos kun kaikki näyttää tuntemattomalta oudolta mistään ei löydy tietä takaisin kotiin miltä se tuntuu turvattomalta pelottavalta

mahtaa tuntua kaatua sinne jäiseen kuoppaan rautalankaan sotkeutuneena ainoana keinona pyytää apua on hieroa kättä jäistä penkkaa vasten niin pitkään että lumi värjäytyy verestä punaiseksi

arvoisa puhemies miltä tuntuisi jos apu tulisikin ajoissa miltä tuntuu tulla pelastetuksi kuvitelkaa itsenne siihen tilanteeseen ja tehkää tässä asiassa oikea päätös sillä jonakin päivänä joku meistä on itse siinä tilanteessa tällä päätöksellä saatatte vielä muutaman muun lisäksi jonakin päivänä pelastaa itsennekin

arvoisa herra puhemies

pitkäaikaishoidossa olevista vanhuksista seitsemälläkymmenelläviidellä prosentilla on muistisairaus kun väestö ikääntyy määrä tulee vain kasvamaan kotihoidossa olevien vanhusten määrä tulee sitä myötä myös kasvamaan hallituksen henkilöstömitoituslaki ympärivuorokautiseen hoivaan tulee valitettavasti huonontamaan vielä entisestään jo vaikeuksissa painivaa kotihoitoa meidän on huolehdittava siitä että kaikista vanhuksistamme pidetään huolta eduskunnassa käsiteltävänä olevassa henkilöstömitoituslaissa ei valitettavasti ole huomioitu digitaalisten apuvälineiden käytön mahdollisuutta hoivan ja hoidon tukena olisi ollut järkevää huomioida tämä mahdollisuus ennen kuin tehdään yhteen kohtaan sitovaa muutosta silloin me voisimme huomioida koko

ja sen miten myös teknologiaa voidaan hyödyntää hoivan tukena oli kyse sitten ympärivuorokautisesta hoidosta tai kotihoidosta edustaja kilven yli sata allekirjoitusta kerännyt lakialoite liittyy valvoa elektronisesti henkilöä jos tällä henkilöllä on olemassa välitön vaara että hän voi muistisairauden takia saattaa itsensä alttiiksi vakavalle terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvalle vaaralle turvallisuus on kaiken lähtökohtana sille että voi asua kotona koti on useimmille paras paikka silloin kun ympäristö on turvallinen ja on edelleen turvallista olla siellä turvallisuudentunne on tärkeä myös omaisille huoli omaisesta omaisesta on suuri jos on pelko siitä että hän ei muista esimerkiksi omaa osoitettaan tai että hän eksyy tai lähtee harhailemaan pakkaseen tästä kuultiinkin edustaja kilven kertomana hyvä esimerkki mihin se voi pahimmillaan päätyä joka vuosi myöskin saadaan lukea lehdistä näitä karuja tarinoita mihin se on johtanut kun vanhuksia on harhautunut ulos digitaalisia turvajärjestelmiä kannattaa käyttää hyväksi jos sillä voidaan lisätä turvallisuutta oli sitten kyse ympärivuorokautisesta hoidosta tai omasta kodista meidän on samalla kuitenkin oltava tarkkoja siinä etteivät digitaaliset järjestelmät inhimillisyyttä ja ettei teknisillä ratkaisuilla estetä esimerkiksi kotihoidossa olevan vanhuksen pääsemistä ympärivuorokautiseen hoivaan jos sille on muuten olemassa perusteet mutta kuten edustaja kilpi hyvin toi esille itsemääräämisoikeutta on myös se että pystyy liikkumaan eikä ole suljettuna johonkin tilaan ja ja on mahdollisuus toteuttaa itseään hienoa että tämä aloite sai näin paljon allekirjoituksia ja ja se etenee eduskunnan käsittelyyn ja sitä voidaan huolellisesti arvioida sitten eri eri puolilta meidän lainsäädäntömme kuitenkin tällä hetkellä sellainen että on aivan perusteltua arvioida myös lakejamme tällä hetkellä itsemääräämisoikeuden ja myöskin turvallisuuden näkökulmasta että nämä teknologiset ratkaisut eivät ole niin yksiselitteisiä

varmasti tämän käsittelyn myötä saadaan myöskin eväitä moneen muuhun teknologiseen haasteeseen ja ja asiaan mitä pohditaan tällä hetkellä

kunnioitettu puhemies kiitän edustaja kilpeä

joka on myös kerännyt varsin vakuuttavasti allekirjoituksia aluksi elektroninen valvonta särähtää korvaan se kuulostaa varsin kovalta ratkaisulta ja sotii ajatuksissa itsemääräämisoikeutta vastaan mielestäni tässä lakialoitteessa kuvatussa tilanteessa elektroninen valvonta olisi kuitenkin hyvin perusteltua se että valvonnassa olevan henkilön sijaintipaikka on viranomaisten siis terveydenhuollon toimintayksikön poliisin saatavilla ei vielä tarkoita henkilön jatkuvaa kyttäämistä tai tämän oikeuksien loukkaamista ketä tahansa ei tietenkään valvonnan alaiseksi voida määrätä vaan vain sellainen henkilö joka voi muistisairautensa vuoksi saattaa itsensä vaaraan ymmärrän hyvin että tuntuisi ajatuksissa kiusalliselta jos joku aina tietäisi minne menet toisaalta me kaikki kannamme mukanamme jo nyt niin monia laitteita että en ainakaan minä voi vannoa etteikö viranomaisilla voisi olla tieto siitä milloinkin liikun luotan kuitenkin viranomaisiin ja siihen että minun tietoihini pääsee käsiksi vain kun siihen on oikeasti aihetta uskon siis että suurin osa muistisairaista ja heidän omaisistaan suhtautuu elektroniseen valvontaan myönteisesti eksyneitä muistisairaita etsitään suomessa vähintään viikoittain ja etsinnät totta kai nielevät huomattavasti resursseja elektroninen paikannus tekisi eksyneiden tai muuten haahuilevien auttamisesta helppoa tieto valvontamahdollisuudesta helpottaisi suuresti muistisairaan ja hänen omaistensa huolta valvonta voisi jopa lisätä itsemääräämisoikeutta sillä elektronisessa valvonnassa olevan potilaan liikkumista ei tarvitsisi rajoittaa eksyminen ei olisi suuri ongelma puhemies monella meistä on kokemusta elektronisesta valvonnasta esimerkiksi lastemme puhelinten kohdalla meistä vanhemmista on turvallista tietää missä jälkikasvumme liikkuu nuoria tällainen kyttääminen tietysti harmittaa mutta kyllä näissäkin asioissa on yhteisymmärrykseen päästy en ole omien lasteni menoja niin kovin tarkasti seuraillut mutta joskus on ollut helpottavaa tietää että puhelin on tulossa kotia kohti vaikka jo kovasti jo myöhässä ollaan tiedän myös tapauksia missä iäkkäämpi yksinasuja on antanut lapsilleen luvan seurata omaa puhelintaan tuo turvallisuutta tietää että joku vahtii ja joku välittää puhemies hallitusohjelmassa on sitouduttu vanhuspalvelulain uudistamiseen mielestäni tämä ansiokas ja hyvin järkevä lakialoite muistisairaan henkilön mahdollisuudesta elektroniseen valvontaan tulee ottaa huomioon viimeistään tuossa yhteydessä

arvoisa herra puhemies lämmin kiitos edustaja kilvelle einon tarinasta ja tästä aloitteesta joka uskon niin otetaan huomioon vanhuspalveluiden kehittämisessä kuten edustaja kivisaari tuossa edellä sanoi lämmin kiitos myös edustaja laiholle tärkeistä nostoista suomen satayhdeksänkymmentätuhatta muistisairasta tarvitsevat riittävästi tukea ja apua suomen vuosittain muistisairauteen sairastuvaa tarvitsevat tukemme samoin heidän omaisensa elektroninen valvonta voisi olla yksi apuväline tähän seitsemällätuhannella suomalaisella juuri nyt etenevä muistisairaus muuttaa elämää he tarvitsevat kuntoutusta jos ajattelen koko suomea harvaan asuttuja seutuja niin digitaaliset apuvälineet auttavat palveluiden kehittämisessä joka puolella maatamme on turvallista asua oli koskettavaa kuulla että vuodessa tehdään yli kolmetuhatta katoamisilmoitusta jos ajattelemme sitä hätää ja tuskaa mikä siihen liittyy niin eksyneellä kuin hänen omaisillaan niin tällainen turvavälineistö on yksi ratkaisu tällaisten tilanteiden ratkaisemisessa koti on turvapaikka se on paras paikka silloin kun se on turvallinen tarvitse pelätä ei ole muistisairautta koska siellä saa olla oma itsensä siellä myös toimintakyky säilyy kun saa touhuta tutussa ympäristössä oma isoäitini sai elää pitkään kotona mutta kun hänelle sitten viimeisinä vuosina tuli muistisairautta niin siinä oli epävarma vaihe jossa elektronisella valvonnalla olisi ollut sijansa kun hän sitten aikanaan pääsi hyvään hoitoon ja hoitopaikkaan hän oli itse valmis lähtemään ja sai elää tyytyväisenä ja onnellisena elämänsä loppuun asti

arvoisa puhemies ymmärrän erinomaisesti että edustaja kilpi tarkoittaa hyvää tällä lakialoitteella mutta olen osittain eri mieltä siitä onko tämä lakialoite ainakaan tässä muodossa oikea ratkaisu tähän todelliseen ongelmaan joka on olen siis muistiliiton puheenjohtaja ja muistiliitossa korostamme hoitotahtoa tuettua päätöksentekoa ja hyvissä ajoin tehtyä edunvalvontavaltuutusta meidän jokaisen kannattaisi miettiä näitä asioita jo nyt ja viimeistään silloin jos sairastumme muistisairauteen ammattihenkilöillä tulisi olla paremmat valmiudet ottaa näitä asioita hyvissä ajoin esille sairastuneen kanssa jo sairauden alkumetreillä ja tukea hoitotahdon kirjaamisessa tai muuten oman tahdon selkeästi ilmaisemisessa hoitotahtoon voi ja kannattaa kirjata myös oma tahto esimerkiksi elektronisten valvontalaitteiden käytöstä sairauden edetessä hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite saada itsemääräämisoikeuslaki lopultakin valmiiksi tämä on nyt siis kolmas kausi kun tätä lakia yritetään saada aikaan ensimmäisellä kerralla lain henki oli sanoisinko vähän samanlainen kuin tässä lakialoitteessa eli silloin mietittiin mitä ja miten rajoitustoimenpiteitä seurantaa ynnä muuta vastaavaa voidaan lisätä tai käyttää yleensä muistisairaiden kohdalla viime kaudella lakiesityksen henki kääntyi mielestäni oikein päin eli silloin lähdettiin siitä miten ja millä keinoin muistisairaan itsemääräämisoikeutta itsemääräämisoikeutta voidaan tukea muistiliitossa olemme olleet tässä lainsäädäntötyössä aktiivisesti mukana kaikkina näinä kolmena kautena ja olemme erityisesti korostaneet itsemääräämisoikeuden tukemista ja ja riittävän hyvää ennakointia jos muistisairaan kanssa keskustellaan ja häntä kuullaan oikeaan aikaan mielestäni tämänkaltaista lakia ei tarvita toisaalta mietin myös sitä että jos muistisairas ei halua käyttää esimerkiksi gps ranneketta hän kyllä sen todennäköisesti ottaa kädestään pois mutta jos ihminen on hyvissä ajoin itse valinnut rannekkeen ja sen käytön hän todennäköisesti myöskin käyttää sitä koko ajan eli tässä on hirmuisen suuri ero miten päin tätä asiaa ajatellaan no pari asiaa jotka tähän yhteyteen haluan myöskin tuoda esille kyllähän meidän yhteiskunnassamme tarvitaan myöskin lisää välittämistä eli ihmisiä jotka uskaltavat kysyä vieraaltakin että voinko auttaa kun huomaa lähimmäisen joka tuntuu tarvitsevan apua esimerkiksi muistisairaan

kaikki hyvin olisikohan meillä jokaisella halua tahtoa ymmärrystä mennä selvittämään mistä on kysymys me emme saisi kävellä tällaisessa tilanteessa kenenkään ohi no kolmas asia tai neljäskö tämä on jonka tässä haluan vielä todeta on se että kyllähän kotona asuu tällä hetkellä muistisairaita joiden ei inhimillisesti ottaen ole enää turvallista asua kotona meillä yhteiskunnassa hoetaan sitä mantraa että kaikkien ikäihmisten on hyvä asua kotona mutta minä väitän että niiltä ihmisiltä ei ole itseltään edes kysytty haluavatko enää olla kotona eli me tarvitsemme lisää yhteisökoteja joissa muistisairas voi elää oman elämän näköistä elämää ja joissa saa ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa osaavilta ammattihenkilöiltä kiitos
arvoisa puhemies olen hyvän aloitteen allekirjoittaneista tiedän kokemuksesta minkälaista on olla muistisairaan henkilön omainen tiedän että se huoli on jatkuvasti läsnä että mitähän sinne muistisairaan kotiin kuuluu tällä hetkellä ja tiedän sen että nukkumaan ruvetessa monta kertaa käy mielessä että minkälainen sää siellä ulkona on ja että toivottavasti se omainen on sisällä ja onhan kaikki hyvin ja pitäisiköhän vielä kerran soittaa tiedän myös sen että kun siellä muistisairaan kotona kuitenkin kotihoidon väkeä niin myös sillä kotihoidon väellä on heidän työnsä riittävä käyvätkö he siellä tarpeeksi usein ja myös pelko siitä että kun he menevät sinne kotiin niin onhan se muistisairas siellä kotona näistä syistä pidän tätä aloitetta erittäin hyvänä tiedän myös sen että se koti kuitenkin on paikka missä muistisairaalla on tuttu ja turvallinen ympäristö ja se että jos hänet viedään sitten sieltä kotoa sinne jonnekin laitokseen tai paikkaan mikä on täysin vieras niin on myös valtava riski siinä että se sairaus lähtee nopeammin etenemään ja se tuttu rakas henkilö kaikkoaa nopeammin sitten siitä

puhemies edustaja kilpi perusteli tekemänsä lakialoitteen tarpeellisuuden hyvin kattavasti muistisairaan turvallisuus kohentuisi paljon jos tämä esitetty elektroninen valvontalaite olisi muistisairaalla mutta itsemääräämisoikeusasiat on tietenkin puntaroitava tarkkaan jokaisen henkilön kohdalla myöskään mikään laite ei saa kuitenkaan vähentää henkilökohtaisen hoidon tarvetta minulla on myös hyvä ystävä jonka vanhemmista toinen on vakavasti muistisairas ja on kova tilanne siellä kotona kun pitää pitää yökaudet pitää ovea lukossa ja eihän sitä koko aikaa voi pitää välillä ovi on auki ja ja tämä isä on löydetty monta kertaa keskeltä vilkasliikenteistä tietä mutta kuitenkin hän haluaisi kotona olla esimerkiksi tämmöiselle henkilölle olisi ihan oikeutettua ja tarpeellista hänen henkensä pitimiksikin että olisi tällainen laite

arvoisa herra puhemies lämmin kiitos kaikille edustajakollegoille hyvästä keskustelusta ja varsinkin yli sadalle tämän aloitteen allekirjoittajalle jotka yli puoluerajojen ovat seisseet tämän aloitteen takana jokaisesta eduskuntaryhmästä on tämä aloite allekirjoitettu mikä on kyllä aika vahva viesti asian puolesta

niin että

se pitäisi tehdä ihan jokaisen käytännössä jo lapsuudesta lähtien pitäisi olla kirjoitettuna jonkinnäköinen hoitotahto siitä mitä elämältä haluaa jos käy huonosti mutta ikävä kyllä tämä ei toteudu siinä mittakaavassa kuin mitä pitäisi itsellä on perhepiirissä muistisairas ihminen joka asuu itsekseen maalla moni on ollut sitä mieltä muistihoitajat ja lääkäritkin jo siitä että hänen ei siellä pitäisi enää asua mutta hän on päättänyt että hän ei sieltä halua minnekään lähteä ja se on silloin siinä sieltä ei minnekään lähdetä viimeksi toissa päivänä olivat avaimet unohtuneet kotiin koiran ulkoilutusreissulla ja siinäpä olikin aikamoinen homma niitä vara avaimia etsiä kun kotisairaanhoito

nämä asiat mitä edustaja mäkisalo ropponen toi tuossa esille ovat kaikki kannatettavia ja hyviä asioita mutta käytännön elämä tahtoo olla hieman toista varsinkin kun itse olen sen reilut kaksikymmentä vuotta poliisissa ollut ja lukuisia kertoja etsintätehtävillä itse ollut niin kyllä se viesti tuolta ammattilaisten piiristä on niin monta kertaa ollut se että paikantaminen säästäisi niin paljon murhetta ja vaivaa

kun muistisairaudet tulevat vielä lisääntymään ja olen vahvasti sitä mieltä että ihmiset tulevat olemaan kotioloissa asumaan siellä vielä varsin pitkään ja sitä tullaan pitkittämään niin varsinkin senkin takia näkisin että meillä pitää olla menetelmiä joilla me voimme taata heidän turvallisuutensa ja asumisensa siellä kotona ihmisarvoisesti

arvoisa puhemies emme varmaan hyvin syvällistä debattia enää näin myöhään illasta käy mutta mutta itsekin haluan korostaa että olen itsekin ollut muistisairaiden omaisena ja olen kouluttanut varmaan satoja ja satoja muistityön asiantuntijoita tähän maahan elikkä tämä asia on minulle silleen sydämenasia ja

jonka ei ole enää inhimillisesti hyvä asua kotona että kun hän ei halua muuttaa sieltä pois niin se on itsemääräämisoikeutta niin silloin ei ole kyllä itsemääräämisoikeutta ymmärretty oikein sehän on heitteillejättöä eli nämä käsitteet ovat vähän sellaisia joista pitäisi aina aina keskustella jos on siis kysymys siitä että hänen ei ole enää inhimillisesti oikein asua siellä kotona mutta mutta nämä ovat aina sillä tavalla tapauskohtaisesti katsottavia asioita mutta minun käsitykseni on tämä jos tämä asia otetaan esille hyvissä ajoin sen asiakkaan kanssa kun hän sairastuu muistisairauteen kerrotaan hänelle vaihtoehtoja ja lähdetään puhumaan asiasta niin suurin osa näistä ihmisistä sanoo että ihan mielellään otetaan se ranneke koska se helpottaa elämää silloin hän pitää sitä ranneketta koska se on hänen oma valintansa mutta jos hän on ikään kuin pakotettu siihen mikä tämä on mä en tiedä mikä tämä on tämä hiertää tässä ranteessa niin hän ottaa sen helpommin pois ja silloin siitä ei ole mitään hyötyä eli eli tämä on se minun pointsini tässä asiassa en vastusta suinkaan elektronisia valvontalaitteita jos lähdetään siitä ihmisestä itsestään
arvoisa puhemies olen juurikin samaa mieltä siinä edustaja mäkisalo ropposen kanssa että että silloin jos asuminen kotona ei ole enää inhimillistä ja se ei ei enää siltä osin täytä inhimillisyyden rajoja niin niin silloin pitää olla hoivapaikka mihin siirtyä tai yhteisölliseen asumiseen tai jokin muu tuettu asumismuoto itse olen sitä mieltä on hyvä tarkastella näitä elektronisia mahdollisuuksia teknologisia ratkaisuja myöskin ja meidän pitää arvioida niitä suhteessa itsemääräämisoikeuteen ja myöskin siihen turvallisuusnäkökulmaan sinänsä tämä lakialoite tulee tulee hyvään kohtaan koska me elämme kuitenkin teknologisessa kehittymisvaiheessa monella sektorilla

esimerkki kuvasi hyvin ehkä tämmöistä tietynlaista välinpitämättömyyttä

helsingin sanomissa oli kirjoitus tässä jokin aika sitten missä kerrottiin että henkilö oli nähnyt vanhuksen joka oli yöasussa ja kulki jossain metroasemalla hän ei ehtinyt sitten kiinni kun oli mennyt hissiin ja jäi siinä ihmettelemään että mihinkä hänen olisi pitänyt ilmoittaa tästä ihmisestä elikkä tuli mieleen ettei hän sitten lähtenyt katsomaan peräänkään vaikka ollaan ihmisten parissa niin tietynlainen välinpitämättömyys on myöskin lisääntynyt että sen takia se turvallisuusnäkökulma on todella tärkeä oli kyse sitten maaseudusta tai ulkona kylmistä olosuhteista mutta ihan senkin kautta että että voi joutua hyväksikäytetyksi ryöstetyksi pahoinpidellyksi turvallisuus sen vanhuksen näkökulmasta täytyy täytyy miettiä monelta kantilta ei ole yksinkertainen asia mutta mutta varmasti sellainen jota jota meidän on pohdittava ja se on meidän edessämme joka tapauksessa

arvoisa puhemies haluaisin vielä tarkentaa tätä inhimillisyyttä tässä asiassa esimerkiksi tässä omassa perhepiirissäni olevassa tapauksessa kyse on siis sellaisesta tilanteesta jossa ei voida vielä tehdä lääkäri ei voi tehdä sitä ratkaisua että väkisellä tuotaisiin sieltä pois ja otettaisiin niin kuin jatkuvan hoidon piiriin näitä tämmöisiä ihmisiä jotka ovat niin kuin siinä välimaastossa että ne pärjäävät kotona tai on valtavasti ja lähinnä just puhutaan ehkä juuri siitä porukasta enemmänkin että näitä kyllä on ja itse asiassa juuri näitähän me tuolta sitten viranomaisina ja yhteiskunta etsii sitten sitten pakkasesta pois eli kyllähän meillä on mahdollisuuksia tarttua

arvoisa puhemies haluan ensiksi kiittää edustaja kilpeä tästä lakialoitteesta jossa puututaan ihan todella tärkeään asiaan eli muistisairaiden henkilöiden elektroniseen valvontaan mahdollisesti jopa siihen määräämiseen mikäli on välitön vaara siitä että henkilö muistisairauden vuoksi saattaa itsensä alttiiksi vakavalle terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalle vaaralle on tosiaan hyvä että muistisairaiden ihmisten valvonnassa käytetään mahdollisuuksien mukana myös näitä elektronisia apuvälineitä edustaja laiho mainitsi tässä muutama puheenvuoro sitten että nykyaikaa vaivaa välinpitämättömyys se pitää eittämättä paikkansa eilenkin taisi olla uutisissa maininta siitä että nuori nuori tyttö oli saanut jonkinlaisen sairaskohtauksen kadulla eivätkä ohikulkijat olleet siihen hirveästi puuttuneet mutta toisaalta on kuitenkin hyvä muistaa että meillä on myös suomessa suuri määrä vapaaehtoisia etsijöitä ja auttajia jotka hyvin pyyteettömästi ovat auttaneet poliisia lukuisia kertoja kadonneiden ihmisten monessa tapauksessa nimenomaan muistisairaiden vanhusten etsinnässä he ovat sellaisia henkilöitä jotka tekevät erittäin tärkeää ja pyyteetöntä inhimillisesti lähes korvaamatonta työtä haluan esittää myös heille tässä julkiset kiitokset

arvoisa herra puhemies täällä on puhuttu hyviä asioita ja edustaja mäkisalo ropponen nosti esille tämän hoitotahdon ja se on kyllä tärkeä asia että se tehdään ajoissa toki silloinkaan kun on tehty hoitotahto mutta kun muistia ei enää ole niin ei välttämättä kuitenkaan ymmärrä miksi ranneke on kädessä sosiaali ja terveysministeriö on asettanut tällaisen iäkkäiden henkilöiden palveluiden uudistamistyöryhmän ja tämän työryhmän tehtävä on valmistella esityksiä palvelujen kokonaisuuden uudistamiseksi ja väestön ikääntymiseen varautumiseksi toivon että tässä työssä tänäkin päivänä esiin nostetut asiat otettaisiin huomioon ettei heitteillejättöä tapahtuisi saisi elää kotona mahdollisimman pitkään turvallisesti kun puhumme teknologian hyödyntämisestä hoitotyössä on aina samalla muistettava että tekniikka ei korvaa ihmistä välittävää ihmistä joka pitää huolta

hyvää keskustelua asian vähän eri puolilta ja erilaisista näkemyksistä arvostan suuresti mäkisalo ropposen näkökulmaa siitä että tällainen hoitotahto täytyisi laatia tilanteessa jolloin ihmisellä on täysi ymmärrys olemassa siitä miten miten asioihin täytyisi vaikuttaa itse näen kuitenkin tämän elektronisen valvonnan ennen kaikkea siis oikeutena oikeutena muistisairaalle oikeutena lähiomaisille ja myöskin oikeutena viranomaisille